välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia edustaja touko aalto ja seitsemänkymmentäyksi muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen yksi koulutuksen tasa arvosta annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

suomen menestystarina on kertomus tasa arvoisesta ja laadukkaasta koulutuksesta joka on nostanut kansakuntamme köyhyydestä suomi on rakennettu sillä ajatuksella että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja menestyä kotitaustasta riippumatta peruskoulu on suuri historiallinen saavutus hallitus rankaisee lapsia nuoria ja opiskelijoita leikkaamalla koulutuksesta vaikka juuri he rakentavat maamme tulevaisuuden viime kauden koulutusleikkausten jälkeen puolueet antoivat koulutuslupauksen lupauksen siitä ettei koulutuksesta enää leikata euroakaan tämän lupauksen sipilän hallitus on rikkonut leikkaamalla ennen näkemättömällä tavalla kouluilta opettajilta lapsilta ja

hallituksen viimeaikaiset rajalliset ja kertaluonteiset paikkausrahat eivät riitä korjaamaan mittavia ja pysyviä leikkauksia leikkaukset vaarantavat lasten tasa arvoiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen vaikka suomen tulevaisuus nojaa laadukkaaseen koulutukseen ja korkeaan osaamiseen hallitus ei ole ryhtynyt toimiin pitkään jatkuneesta eriarvoisuuskehityksestä huolimatta

sipilän hallitus suhtautuu koulutuksen tasa arvon ylläpitämiseen välinpitämättömästi eikä oppimiserojen tasaaminen ole sen työlistalla hallitus on unohtanut koulujen koulujen arjen jossa väsyneet opettajat yrittävät antaa laadukasta opetusta kasvaville lapsiryhmille erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoitus yleisopetuksen ryhmään vaatisi riittävästi ammattilaisia opetuksen avuksi hallituksen välinpitämättömyys näkyy jo lainvalmistelutyössä josta puuttuvat lapsi sukupuolivaikutus ja yhdenvertaisuusarviot jos vaikutusarviot olisi tehty hallitus olisi huomannut että sen leikkaukset kasautuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja perheisiin korkealaatuisella varhaiskasvatuksella on pitkälle meneviä positiivisia vaikutuksia lasten oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin aina teini ikään asti hallituksen politiikan seurauksena lapsen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on lapsen huoltajien tilanteesta ja kotikunnasta riippuvainen mikä kasvattaa varhaiskasvatuksen eriarvoistumista merkittävä ongelma etenkin pääkaupunkiseudulla on riittämätön määrä päteviä lastentarhanopettajia niin suomen kuin ruotsinkielisissä päiväkodeissa peruskoulu on pulassa nuorten ja lasten pahoinvointi kasautuu ja kouluttamattomuus periytyy hallituksen leikkaukset ovat kasautuneet niille lapsille ja nuorille joilla on jo valmiiksi vaikeuksia koulussa ja opinnoissa koululaisten oppimistulokset ovat laskussa ja heikosti menestyvien oppilaiden määrä on voimakkaassa kasvussa sukupuolten väliset oppimiserot ovat oecd maiden suurimmat joka kahdeksas poika ei osaa lukea kunnolla peruskoulun jälkeen oppimistuloksiin vaikuttavat sukupuolen lisäksi esimerkiksi perheen tulot ja vanhempien koulutustausta suomalaisen koulun vahvuus on ollut yhtäläisten mahdollisuuksien luomisessa kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta tutkimusten mukaan perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa entistä enemmän koulumenestykseen myös alueiden ja eri kuntien väliset erot ovat kasvaneet ja kaupunkien sisälle on syntynyt huono osaisuuden taskuja osa kunnista on pystynyt paikkaamaan hallituksen tekemät leikkaukset mutta osa on joutunut toteuttamaan ne sellaisenaan ja vähentänyt lähiopetusta sekä rajannut lasten pääsyä varhaiskasvatukseen perusopetusta on vähennetty kolmessakymmenessäkahdessa prosentissa kuntia vuonna kaksituhattakuusitoista erot opetustuntien määrissä saattavat olla jopa puoli kouluvuotta yhdeksän vuoden aikana

hyvä lähipäiväkoti ja lähikoulu ovat avainasemassa koulutuksellisen tasa arvon turvaamisessa eriarvoisuus kasvaa jos tietyt perheet valitsevat oman lähikoulun sijasta toisen koulun lapsilleen positiivisen erityiskohtelun ja asuntopolitiikan avulla voidaan vahvistaa päiväkoteja ja kouluja alueilla jossa sosioekonomiset erot ovat suuret voi syntyä ongelmia kun varakkaammat ja korkeammin koulutetut perheet jättävät valitsematta lähipäiväkodin tai koulun hallituksen korkeakoululeikkaukset ovat osuneet myös opettajankoulutukseen vaikka juuri korkeasti koulutetut opettajat ovat peruskoulumme menestystarinan tulevien opettajien saama lähiopetus on vähentynyt merkittävästi ja massaluennot ovat yleistyneet samalla monella paikkakunnalla on pula pätevistä opettajista koulutusleikkaukset osuivat voimalla ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjät ovat erittäin tiukassa taloustilanteessa mikä väistämättä näkyy koulutuksen laadussa ja lopulta ammattiin opiskelevien

osaamisessa hallitus vei ensin rahat ja edellytti sen jälkeen mittavaa

nyt nuoret jätetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä yksin työpaikoille kun opettajia on jouduttu irtisanomaan lähiopetuksen määrää tulisi lisätä ei vähentää jotta koulupudokkuus vähenisi

hallituksen leikkaukset iskevät erityisen kovaa pieniin ja haavoittuvaisiin toisen asteen yksiköihin ammatillisen koulutuksen säästöt tulevat johtamaan alueelliseen kun koulutuspaikkoja vähennetään ja opetuspisteitä suljetaan pienemmiltä paikkakunnilta

lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat monelle kohtuuttomat kirjojen ja työvälineiden ostaminen pakottaa osan nuorista keskeyttämään opintonsa joka kuudes ammattiin opiskeleva on turvautunut pikavippeihin taloudellisessa ahdingossaan

hallitus on leikannut eniten opiskelijoilta opiskelusta on tullut entistä lainapainotteisempaa ja opintorahan leikkaus vie monelta mahdollisuuden opiskella akateemisen vanhemman lapsi päätyy yliopistoon opiskelemaan lähes seitsemän kertaa useammin kuin ei akateemisen vanhemman lapsi lisäksi monen vähemmistöryhmän edustus on suomalaisissa korkeakouluissa vähäistä

korkeakoulutuksen taso on laskenut hallituksen tekemien rajujen leikkausten myötä myös käytännön osaamista vaativilla aloilla on siirrytty yhä enemmän omaehtoiseen verkko opiskeluun kun koulutuksen laadusta tingitään tingitään osaamisesta vahva perusrahoitus on keskeinen keino varmistaa korkeatasoinen koulutus ja toteuttaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa laadukkaan koulutuksen saaneet osaavat työntekijät ovat korvaamattoman tärkeitä elinkeinoelämälle ja maamme kilpailukyvylle talouspolitiikan arviointineuvosto raportissaan huolensa suomen laskevasta koulutustasosta ja vaati hallitusta lisäämään koulutusta kaikilla tasoilla arviointineuvosto korosti että koulutus on paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle kannattava investointi ja ilman toisen asteen tutkintoa jäävien määrä pitää kääntää laskuun koulutuksen tasa arvo tarkoittaa sitä että lapsia joilla menee heikommin autetaan pysymään mukana opetuksessa tarvitsemme kohdennettuja palveluita sekä lisäpanostusta ihmisiin ja alueille joilla menee huonommin mitä aikaisemmassa vaiheessa lasta ja voidaan tukea sitä paremmat ovat tulokset tehokkain tapa parantaa oppimistuloksia ja pysäyttää luisuminen kohti suurta lasten välistä eriarvoisuutta on ennaltaehkäisy ja peruspalveluista huolehtiminen se ei onnistu vain kärkihankkeilla ja projektirahalla vaan pitkäjänteisen ja riittävän perusrahoituksen turvaamisella silloin tutulla lastentarhanopettajalla on aikaa kuunnella pienen ihmisen huolia koululainen saa tarvitsemansa tuen ja ammattiin opiskeleva riittävästi lähiopetusta edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen

mihin kiireellisiin toimiin hallitus ryhtyy kouluttamattomuuden periytymisen ehkäisemiseksi

millä kiireellisillä toimilla hallitus korjaa suomalaisten lasten ja nuorten koulutuksen tasa arvon miten hallitus varmistaa että kaikki lapset saavat tasa arvoisesti laadukasta varhaiskasvatusta mitä hallitus aikoo tehdä sen turvaamiseksi että syrjäytetyt nuoret pystyvät suorittamaan toisen asteen tutkinnon miten hallitus aikoo turvata osaavan työvoiman riittävyyden kun ammatillisesta koulutuksesta on vähennetty aloituspaikkoja ja lähiopetusta ja miten hallitus varmistaa että kaikilla halukkailla on varaa opiskella perhetaustasta riippumatta

esittelemään tulee ministeri häkkänen olkaa hyvä

arvoisa puhemies talman vuonna kaksituhattakuusitoista suomen käräjäoikeuksissa ratkaistiin yhteensä noin

summaarista riita asiaa hallituksen esityksessä ehdotetaan että nämä summaariset riita asiat käytännössä siis velkomusasiat keskitetään käsiteltäväksi yhdeksään käräjäoikeuteen tällä hetkellä näitä asioita käsittelevät kaikki käräjäoikeudet suomessa esityksen mukaan summaariset asiat keskitettäisiin ahvenanmaan helsingin itä uudenmaan kymenlaakson lapin oulun pirkanmaan pohjanmaan ja varsinais suomen käräjäoikeuksiin keskittämisellä nopeutettaisiin ja tehostettaisiin summaaristen riita asioiden käsittelyä kun summaarisia riita asioita käsitteleviä käräjäoikeuksia olisi vähemmän asioiden käsittelykäytännöissä ja käsittelyajoissa olevat erot pienenisivät ja toiminta yhdenmukaistuisi nykyisestä käsittelyn keskittäminen myös edistäisi henkilöstön osaamisen kertymistä keskittäminen lisäisi sekä velallisten että velkojien yhdenvertaisuutta ja oikeusturvan saatavuutta suomessa on kysytty miksi ei summaaristen riita asioiden käsittelyä siirretä ulosottoon tämä johtuu siitä että velkomusasian käsittelyn siirtämisen täytäntöönpanoviranomaiselle on arvioitu heikentävän velallisen oikeusturvaa lisäksi kuluttajasopimuksiin viran puolesta sovellettava pakottava lainsäädäntö puoltaa asioiden käsittelyn jatkamista tuomioistuimissa keskittämisellä voidaan tehostaa toimintaa ilman että oikeusturva vaarantuu hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sähköisten menettelyjen käyttöä summaarisissa riita asioissa muut kuin omassa asiassaan toimivat luonnolliset henkilöt eli oikeushenkilöt elinkeinonharjoittajat ammattimaista perintätoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja oikeudenkäyntiasiamiehet ja avustajat olisivat velvollisia toimittamaan summaarisen riita asian haastehakemukset käräjäoikeuden tietojärjestelmään

selkeitä säästöjä uudistus liittyy viime vuonna hyväksyttyyn käräjäoikeusverkoston uudistumiseen

puhemies tämä hallituksen esitys vaikuttaa lähtökohtaisesti ihan hyvältä koska siinä paneudutaan juuri perussuomalaistenkin ajamaan digitalisaatioon digiloikkaan eri hallinnonaloilla eri viranomaisissa ja varsinkin siitä saatavat säästöt ovat tässäkin keskiössä on hyvä että summaaristen riita asioiden käsittelyä pyritään nopeuttamaan

perussuomalaisten näkökulmasta sen säästön lisäksi olisi tärkeää että saadaan nimenomaan käräjäoikeuksien resursseja käsittelemään niitä vaativampia riita asioita niiden oikein pää ydintehtävää jota jota varten ne ovat ensisijaisesti olemassakin haluaisin ministeriltä vielä tiedustellakin huomioitteko näitä perussuomalaisten vaatimuksia että juuri näihin vaikeimpiin asioihin saadaan suunnattua resursseja ja lisättyä oikeusvarmuutta ja vaikutettua siihen että ratkaisut tulevat ennen kaikkea kohtuullisessa ajassa eli oikeudenkäynnin kestoon eli ei kai tässä ole tarkoitus nipistää oikeuslaitoksesta ilman että saadaan lisää resursseja sinne itse oikeuslaitoksen

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan kiittää arvoisaa ministeriä jälleen kerran hyvästä työstä tämä esitys on pitkään odotettu ja erinomainen se on tosiasia että keskittäminen tällaisissa summaarisissa asioissa on kaiken a ja o työntekijät tottuvat tekemään sitä tiettyä työtä he osaavat sen paremmin ja samalla se on tasapuolista kaikille osapuolille tulee säästöjä se on aivan selvä mutta myös digitalisaatio on tässä kaiken a ja o koska nämä jos mitkä ovat sellaisia asioita että ne pystytään helposti käsittelemään verkossa eivätkä edes vaadi kenenkään paikalle menoa ja näinhän sen pitää nykypäivänä olla etäisyydet vähenevät tällä tavalla minimaalisiksi nämä ovat loistavia uudistuksia että aikoinaan tämä päätettiin säilyttää kuitenkin käräjäoikeuksissa

tätä ole hoitaneet kuten ruotsissa tekevät tiedän että siinä on tiettyjä kansainvälisiä haasteita mutta tämä päätös on tehty ja tämä on paras mahdollinen ratkaisu ja hallituksen esitys tässä tilanteessa kysyisinkin arvoisalta oikeusministeriltä kun kokemuksesta valtionhallinnon puolella nämä tietojärjestelmät tuppaavat viivästymään surullisia esimerkkejä on monia miten on näissä summaarisissa asioissa ovatko näissä tietojärjestelmät timmissä kunnossa sinä päivänä kun tätä summaarista menettelyä aletaan keskittää

arvoisa rouva puhemies sipilän hallitukselta tämä summaaristen yksinkertaisten riita asioitten siirtäminen keskitettyihin yksikköihin ja sitä kautta käsittelyn keventäminen on hyvin järkevä uudistus ja osa laajempaa sääntelyn sujuvoittamista ja tarpeettoman byrokratian vähentämistä itse juristina näen että tässä on myös kysymys siitä että oikeuslaitoksenkin rajallisia voimavaroja käytetään juuri niihin vaikeimpiin juttuihin eikä näihin hyvin yksinkertaisiin asioihin missä tietyllä tapaa käräjäoikeushan toimii vähän niin kuin postilaatikkona kun kuitenkin se todellinen velkominen lähtee sitten sieltä ulosotosta liikkeelle

hallituksessa siihen että nyt halutaan käräjäoikeusvaihe tässä kuitenkin pitää mukana siitä olisi ihan mukava hieman kuulla sitä pohdintaa mikä taustalla on arvoisa puhemies kun käsitellään näitä summaarisia riita asioita niin semmoinen laajempi yhteiskunnallinen ilmiö joka siellä taustalla on ja joka on ehkä tässäkin kohtaa syytä ottaa esille on se että suomalaiset ovat entistä velkaantuneempia nämähän ovat käytännössä melkein kaikki velkomuskanteita siellä on monenlaista tavaraa niistä kuuluisista pikavipeistä kännykkälaskuihin

käsittelyä keskitetään tällä tavalla osaaminen keskittyy käsittely nopeutuu ja siitä saadaan monenlaisia hyötyjä mutta kyllä tässä yhdyn ihmettelyihin ja sanoisin myös että ehkä tämä uudistus jäi vähän kesken ja olisi kannattanut olla rohkea tässä ja edetä suoraan siihen että ulosottomenettelyn kautta olisi näitä täysin riidattomia asioita voitu selvittää jos jäi semmoinen olo että siihen käräjäoikeusmenettelyä tarvittaisiin niin olisi vaikka vaikka voitu joku valitusmenettely siihen mahdollisuutena jättää hieman tämä jää nyt kesken enemmän tehoja olisi saatu olisi suoraan lisätty ulosottomiehen valtuuksia ja nämä selvät asiat olisivat menneet sitä kautta niitä on kuitenkin aika paljon niin kuin todettiin yli kolmesataaneljäkymmentätuhatta

arvoisa puhemies aivan samalla tavalla kuin edellä puheenvuoron käyttäneet edustajat itsekin ajattelen pohjimmiltani niin että olisi ollut varmasti fiksumpi toimia kuten vuoden kaksituhattaneljätoista syksyllä ne selvitysmiehet esittivät jotka selvittivät tätä summaaristen kysymystä että ensi sijassa ulosottoviranomaiselle jolloin jos ajatellaan vaikka kahdenkympin tai viidenkympin pientä laskua olisi yksi viranomainen joka semmoista käsittelee ei enää käräjäoikeus ja sitten ulosottoviranomainen tämä olisi luonut tehokkuutta joka olisi viime kädessä tullut myös velallisten hyväksi kustannusten pienentymisenä ja näinhän jos sen oikein muistan ruotsissa ja itävallassa taitaa olla tämä järjestetty toissijaisesti he esittivät että jos ei tätä toteuteta niin sitten keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja nyt ollaan etenemässä tätä tietä ymmärrän kuitenkin hyvin oikeastaan nekin perusteet täällä ministerikin esittelypuheenvuorossaan kertoi että siellä on oikeusturvaan liittyviä seikkoja joita halutaan varmistaa mutta olisin toki nähnyt että olisi ollut parempi että olisi vähän pitemmälle vielä selvitetty voitaisiinko nämä mahdolliset ongelmat jotenkin taklata onhan niinkin että jos tämmöinen summaarinen menettely siirrettäisiin ulosottoviranomaiselle niin joka tilanteessa se menettely tulisi tiedoksi asian osaiselle velalliselle ja silloin hän voisi riitauttaa ja se riitautettu nousisi sitten taas käräjäoikeuskäsittelyyn mutta niin tai näin nyt ollaan päädytty tähän ja ja tämä on kuitenkin nykytilaan selvä parannus ja ja hyvä esitys ja tälle kyllä

puhemies värderade talman minäkin yhdyn niihin edustajiin jotka kyselevät nyt sen perään mihin selvitysmiesraportin tehneitten selvitysmiesten ehdotus hukkui tässä matkan varrella voi olla että tämä onnistuu näin mutta samalla tässä on kyllä monta kysymystä mihinkä pitäisi vielä saada vastauksia mitkä ovat ne suuret hyödyt tästä uudistuksesta kun mennään siihen järjestelmään että yhdeksän kahdestakymmenestä käräjäoikeudesta tulevaisuudessa käsittelee näitä yksinkertaisia velkomusasioita mitä tulee tapahtumaan esimerkiksi tuomioistuinharjoittelulle tämän päivän tuomioistuinharjoittelussa juuri näitten tapausten käsitteleminen on ollut aika tärkeätä tulevien notaarien tulevien tuomareitten kannalta miten tässä tulee käymään ja käytännössä näitä asioita ovat hoitaneet hyvin paljon myös kansliatoimihenkilöt tullaanko tähän lisäämään resursseja vai millä tavalla se käytännössä tullaan hoitamaan näissä yhdeksässä tuomioistuimessa ja sitten vielä kysymys siitä jos tämmöinen velkomusasia riitautetaan mihin käräjäoikeuteen se lähetetään mikä on se käräjäoikeus joka sen hoitaa loppuun asti olisi hyvä saada ministeriltä vastaus siihenkin kysymykseen sitten ihan eri asia kun meillä ministeri on nyt paikalla sakon muuntorangaistus oli sellainen asia josta viime hallituskaudella oli paljon keskustelua itse toin tänne saliin esityksen jonka myös viime hallituskauden aikana ensimmäisiä toimenpiteitä tämän hallituksen oikeusministeriltä oli vetää se kokonaan pois nyt olen lukenut jostain että uusi oikeusministeri on taas miettimässä että pitäisi tehdä asialle jotain siksi kysyn miksi ylipäänsä veditte sen esityksen pois joka oli jo kertaalleen tässä eduskunnassa hyväksytty

arvoisa puhemies minä nyt puutun näihin summaarisiin perintäasioihin nythän on niin että menee perintään esimerkiksi sairaalassa käynti tai tai laboratoriossa käynti eli kysymyksessä on noin neljänkymmenen euron suuruinen maksu niin sehän on summaarinen maksu joka on maksettava ja ellei sitä makseta käytäntö on tänä päivänä se että se menee ensin perintätoimistolle ja ja jos ei sitä perintätoimistonkaan kautta saada niin sitten se viedään oikeuteen ja siitä tulee lisäkustannuksia ennen kuin se sitten siirretään voudin perittäväksi eli se neljänkymmenen euron perintä kasvaa helposti liki kolmensadan euron perinnäksi näissä summaarisissa perintäasioissa jotka ovat sellaisia asioita joihin ihmisten on pakko mennä kuten lääkäriin mutta ei ole rahaa maksaa että heidän taakkaansa lisätään kierrättämällä tämä maksu vielä käräjäoikeuden kautta koska käräjäoikeus lisää siihen omat kustannuksensa päälle ja se tulee eittämättä tietenkin velallisen maksettavaksi sehän on oikein että velallinen maksaa sen minkä on ottanut mutta kohtuus kaikessa olisi hyvä

käsittely onko se sitten niin että se menee suoraan sieltä sieltä

voudin perittäväksi vai onko sitten niin että pitäisi kenties keskustella ihmisen kanssa ja ottaa siinä myöskin sosiaalipuoli huomioon meillä on sote tulossa missä voitaisiin huomioida tällaisetkin asiat jotta emme panisi ihmisten elämää täysin sekaisin on nimittäin huomioitava arvoisa ministeri se että silloin kun sitä rahaa ei ole niin siellä kunnassa ne sosiaalimenot pakkaavat kasvamaan toisesta päästä

arvoisa puhemies haluan kiittää oikeusministeri antti häkkästä ja entistä oikeusministeriä jari lindströmiä siitä että olette huomioineet täällä täysistuntosalissa aiemmissa keskusteluissa esiin nostamamme huolet tämä ehdotus turvaa jatkossakin palvelujen palvelujen saatavuuden ruotsin kielellä summaarisissa asioissa ja se on erittäin olennaista on myös hyvin tärkeää että varsinais suomen käräjäoikeus turussa saa jatkossakin vastata asioistaan ahvenanmaan käräjäoikeudelle on lisäksi hyvin merkityksellistä että summaarisia asioita jatkossakin käsitellään ahvenanmaalla myös oikeusministeriön työryhmä ehdotti että asiat jäisivät ahvenanmaalle on kuitenkin olennaista täällä eduskunnassakin alleviivata miten painavasta asiasta asiasta on kyse ahvenanmaan käräjäoikeus on pieni yksikkö ja summaariset asiat ovat tärkeitä käräjäoikeuden asioiden kokonaisvolyymin kannalta

arvoisa rouva puhemies tätä esitystä on moni kiitellyt mutta toisaalta on tullut esille myös paljon selvitettäviä asioita ja ja kysymyksiä jotka ovat heränneet itseänikin kiinnostaa erityisesti vähävaraisten ylivelkaantuneitten ihmisten kannalta se mitä se merkitsee heidän oikeusturvalleen kun perintä meneekin käräjäoikeuksille eikä ulosottoviranomaisten kautta kuten selvitysmies on esittänyt ja toisaalta se voisiko olla myös joku vastaantulo näitten ylivelkaantuneitten ihmisten ahdinkoon taustallahan on myös se että käräjäoikeusverkostoa on harvennettu rankasti joten senkin vaikutukset tähän esitykseen on on hyvä käsittelyssä ottaa huomioon monia asioitahan siirretään digitaalisesti hoidettavaksi mikä toki on nykyaikana järkevää ja tehokasta mutta haluaisin ministeriltä tiedustella millä tavalla nykyiset järjestelmät toimivat tämän uudistukseen suhteen onko nyt riittävästi tehty uudistuksia järjestelmiin vai tarvitaanko vielä joitakin tietojärjestelmäuudistuksia
arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri yhdyn näihin edustajien kommentteihin monilta osin ja tiedustelisin myös itse onko tällä vaalikaudella vielä tulossa hallituksen esitystä ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi toisaalta tietysti myös digitalisaatio ja sähköiseen menettelyyn siirtyminen kiinnostavat koska meillä on tässä maassa vielä paljon laajoja alueita nämä digitaaliset yhteydet eivät kunnolla toimi kuinka paljon tähän ollaan nyt sitten suunniteltu käytettävän resursseja tietysti se kiinnostaa miten nämä kahdeksansadantuhannen euron säästötavoitteet kohdistuvat ja miten ollaan tähän laskelmaan päädytty toivomme tietysti varmaan kaikki tässä salissa että nämä tämmöiset riidattomat summaariset

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä laajemmasta ongelmakuvasta suomessa kansalaiset velkaantuvat tällä hetkellä aika huolestuttavaakin vauhtia kotitalouksien osalta yksittäiset ihmiset on yhä enemmän merkintöjä maksuhäiriöistä ja ulosoton asiakkaita tämä tietysti edellyttää sitä että näitä prosesseja pitää nopeuttaa mutta ennen kaikkea pistää panoksia ennaltaehkäiseviin palveluihin varmasti pitäisi luoda paljon enemmän painopistettä jo sinne kouluvaiheeseen oman taloudellisen itsenäisyyden ja taloudellisen osaamisen lisäämiseksi pitäisi varmasti luoda kykyä välttää sitten tulevina vuosina velkaantumista myös velkaneuvonnan resursseja olen vienyt eteenpäin ja niitä lisätään nyt sitten ihan tässä lähiaikoina aika moni kysyi

pitäisikö siirtää ulosottoviranomaisen piiriin tämä eu maista tämä on käytössä vain ruotsissa tällä hetkellä ja me seuraamme tiiviisti miten ruotsin käytännöt muodostuvat mutta siinä on nähty oikeusturvaongelmaa sen takia että päätöksen tekevä viranomainen olisi silloin sama kuin täytäntöönpanon käynnistävä viranomainen ja näissä on vähän tällaisia oikeusvaltion kannalta ongelmallisia periaatteita jos sama henkilö tosiasiallisesti pääsee vaikuttamaan siihen täytäntöönpanoon ensin tekee ratkaisun ja sitten täytäntöönpanee lähtökohtaisesti näitä lainkäyttöviranomaisten toimivaltuuksia ei tulisi niin rakentaa samoissa käsissä vaan eri käsissä jotta pystytään valvomaan onko toimittu asianmukaisesti näissä tapauksissa tietysti kun on kyse pienistä summista tekisi mieli sanoa että houkutus olisi siihen että siirretään ne samoihin käsiin se olisi tehokkaampaa mutta kyse on kuitenkin oikeudellisesta ratkaisusta ja silloin pitää olla aika tarkkanakin siinä että näiden pitää olla eri käsissä mutta tulevina vuosina pitää tätä nyt tarkkailla ja jos tähän löytyy mekanismeja joilla voidaan toteuttaa tehokas toiminta ja oikeusturva samoissa käsissä silloin voidaan uudistusta viedä eteenpäin mutta nyt sen takia että keskittämällä toimintoja ja ottamalla sähköiset menettelyt käyttöön saadaan tehostettua toimintaa mutta turvattua myös oikeusturva jokaiselle kansalaiselle siinä hyvin hyvin ikävässä tilanteessa sitten kielikysymyksestä nimenomaan ruotsin kieltä puolustaakseni keskitin turkuun nämä toiminnot tässähän siis muutettiin esitystä kuten varmaan asiaa seuranneet ovat huomanneet syksyn aikana halusin sen nimenomaan tehdä myös kieliperusteella turussa on tietysti osaamistakin enemmän mutta myös kieliperuste oli tässä keskeinen näistä hyödyistä vielä lyhyesti toiminnalliset hyödyt ovat isot kun voidaan osaamista keskittää ja tehostaa toisaalta taas saadaan yhdenmukaisia ratkaisuja kansalaisille laajemmin eri puolilla suomea ja kolmantena myös taloudelliset säästöt ovat yksi tekijä tässä elikkä useita eri

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille hyvin pohditusta vastauksesta tosiaan kohtuullinen velka ja riidattomuus olisivat olleet semmoisia porkkanoita kyllä ikään kuin laajentaa tätä ehkä joillekin summarajauksella jotta olisi saatu kokemusta yllättävää tietysti oli että vain ruotsissa on tällainen malli mutta se kertoo kyllä ruotsalaisten innovatiivisuudesta enemmän kuin siitä että tämä asia olisi huono kyllä tosiaan toivon että hyvin pikaisessa seurannassa voitaisiin tähän asiaan palata en pidä sitä kenenkään oikeusturvan kannalta ongelmallisena jos viidenkympin velka nopeasti hoidetaan alta pois kun se on täysin riidaton eikä kenenkään elämä siitä kyllä pysähdy

käräjäoikeudessa käsitellään myös ruotsinkielisiä asioita jotka koskettavat jonkun verran myös ahvenanmaata ja muita ruotsinkielisiä paikkakuntia sen lisäksi on pohjanmaan käräjäoikeus tässä mukana nämä ovat hyviä ratkaisuja kiitokset siitä mutta edelleen haluaisin kuulla ministerin näkemyksen siitä millä tavalla nyt tuomioistuinharjoittelua tullaan kehittämään koska nyt me saamme erilaisia käräjäoikeuksia me saamme käräjäoikeuksia joissa käsitellään summaarisia asioita ja me saamme käräjäoikeuksia joissa näitä ei ole mitä tämä tulee tarkoittamaan sille tuomioistuinharjoittelulle me haluamme hyviä tuomareita tulevaisuudessa ja päteviä tuomareita niin suomenkielisiä kuin ruotsinkielisiä mieluiten kaksikielisiä sen tähden tämä on kysymys johonka myös pitää olla vastaus millä tavalla kehitämme tuomioistuinharjoittelua sitten vielä arvoisa puhemies palaan muuntorangaistuskysymykseen nyt kun kerran ministeri on tässä salissa edellisellä kaudella sain monta kertaa vastata kun kokoomuksen edustajat olivat hyvin aktiivisia tämän muuntorangaistuksen suhteen sitten tehtiin esitys jossa itse olin hyvin keskeisessä roolissa ja saatiin myös rahat edellisessä hallituksessa sille esitykselle nyt olen lukenut muun muassa hämeen sanomista että ministeri on itse sanonut että hän miettii nyt millä tavalla me saisimme tämän sakon järjestettyä no yksinkertainen vastaus on se että otetaan takaisin se mitä tämä hallitus ensi töikseen perui elikkä se lakipaketti on jo olemassa ja rahat olivat edellisellä kaudella miksi näin ei tehdä

arvoisa rouva puhemies olisin ministeriltä kysynyt voitaisiinko ajatella niin kuin ymmärsin tämän että on kaksi eri viranomaista toinen määrää ja toinen panee toimeksi että jos asianosainen velallinen suostuu siihen asia käsitellään suoraan ulosotossa jolloin näitä kustannuksia myös häneltä luopuu siitä oikeudesta että asian käsittelee joku toinen viranomainen koska viime kädessä se velallinen maksaa kuitenkin sen koko prosessin kustannukset jos on pieni summa niin se prosessin kustannus voi olla moninkertainen suhteessa siihen mistä summasta on kysymys kun ajattelee kansantalouden kannalta niin tässä kaikki osapuolet jotka tekevät tätä työtä helposti tekevät turhaa työtä koska mitään kansantaloudellista tuottoa tässä ei sinänsä synny tässä syntyy työllisyyttä mutta ei tuottoa
vielä ministerille vastaus paikalta kaksi minuuttia
arvoisa puhemies sakon muuntorangaistus tosiaan poistettiin kymmenisen vuotta sitten sen jälkeen on tunnustettu ja tiedostettu ne ongelmat mitä on alkanut aiheutumaan eli sinänsä käyttäytymistä josta tiedetään että laissa on porsaanreikä josta voi käytännössä tietyllä tavalla toimimalla jäädä ilman rangaistusta tämä on ongelma johon viime vaalikaudellakin tartuttiin ennen minun ministeriurani aikaa tehtiin päätös jossa tätä asiaa ei viety eteenpäin resurssien puolella nyt olen käynnistänyt ministeriössä uudestaan tämän valmistelun jolla etsitään nyt mahdollisimman kustannustehokkaita ja edullisia ratkaisuja siihen että jonkinlainen rangaistus tulee myös niille jotka esimerkiksi toistuvasti tekevät näpistyksiä tai varkauksia tuolta myymälöistä on valmistelu käynnissä mutta kevään aikana nyt katsotaan mihin siinä sitten päädytään kyse on osin resursseista osin tarkoituksenmukaisesta rangaistuspolitiikasta kokonaisuutena käräjäoikeuksien resursseja pystytään tällä keskittämään juuri niihin olennaisiin kysymyksiin joihin käräjäoikeuksien oikeudellinen harkinta on itse asiassa tehtykin eli nyt kun otetaan sähköisiä otetaan sähköisiä menettelytapoja käyttöön säästyy resursseja voidaan kiinnittää huomiota siihen että käräjäoikeudet pystyvät niihin vaikeimpiin tapauksiin käyttämään yhä enemmän resursseja ja keskittymiskapasiteettia tietojärjestelmien tilanteesta kysyttiin kanssa useampaan kertaan oikeuden hallinnon alalla niin kuin muillakin hallinnonaloilla on ollut omia haasteita tietojärjestelmien kanssa mutta tämän suhteen on virkamieskuntakin hieman luottavaisempi kuin ehkä joidenkin toisten hankkeiden osalta on oltu tuomioistuinharjoittelun vaikutusta kuinka tämä vaikuttaa nyt seurataan koska nämä ovat käytännössä olleet sitä perusrutiinitavaraa siellä nyt seurataan miten tämän vaikutus tulee tapahtumaan samoin käräjäoikeusverkoston osalta tähän täytyy kiinnittää tulevina vuosina entistä enemmän enemmän huomiota

arvoisa puhemies on hyvä että ministeri nyt miettii millä tavalla sakon muuntorangaistusasian voisi hoitaa mutta huvittavaahan tietenkin on se että viime kaudella kun viimeksi saatiin tämä asia hoidettua ja kun myös kokoomus oli hallituksessa se saatiin hoidettua ja tässä varsinkin kokoomuslaiset edustajat olivat peräänkuuluttaneet tätä uudistusta ja sitten kuitenkin tämä hallitus jossa kokoomuksella on nyt valtiovarainministerin salkku ja oikeusministerin salkku peruu sen koko paketin ja myös rahat se on minusta aika huvittavaa ja sen takia mielestäni tämä on aiheellinen ja perusteltu kysymys esittää juuri nyt teille koska juuri teidän ryhmänne myös muutama perussuomalainen olivat viime hallituskaudella hyvin ärhäkkäästi peräänkuuluttamassa tätä nyt näette että kun on valta ja vastuu niin silloin pitää myös osata vastata kysymyksiin ja ja näyttää että tulosta syntyy

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto esittelypuheenvuoro ministeri häkkänen olkaa hyvä

arvoisa puhemies ärade talman oikeusvaltiossa tulee pyrkiä turvaamaan mahdollisimman hyvin jokaiselle kansalaiselle pääsy tuomioistuimeen omassa asiassaan tämä tavoite vaatii lukuisien eri näkökulmien huomioimista yksi tärkeä näkökulma tässä on sen huolehtiminen että tuomioistuimille annetaan toiminnassaan riittävät mahdollisuudet järjestää myös toiminta ja työskentelytavat järkevästi tuomioistuinten menettelyjen tulee joustaa arjessa ja meidän tulee antaa lainsäätäjinä mahdollisuudet joustavampiin menettelyihin oikeusturvasta kuitenkaan tinkimättä tämän vuoksi eduskunnan käsittelyyn on nyt tuotu esitys jossa tuomioistuinprosesseja siten että oikeusturva pidetään vahvana edelleen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla kevennetään oikeusprosesseja yleisissä tuomioistuimissa hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on lyhentää tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä sekä mahdollistaa tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin tavoitteena on myös lisätä videokuulemisen käyttöä oikeudenkäynnissä käräjäoikeuden yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa rikosasioissa laajennettaisiin rikosasia voitaisiin käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa jos syytteessä tarkoitetusta teosta voitaisiin tuomita enintään neljä vuotta vankeutta uudeksi kokoonpanovaihtoehdoksi käräjäoikeudessa ehdotetaan kahden tuomarin kokoonpanoa myös korkeimman oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa kevennettäisiin eräissä asiaryhmissä vaikeasti tavoitettavien henkilöiden haastamisen helpottamiseksi ehdotetaan että syyttäjä voisi määrätä epäillyn pysymään esitutkinnan päätyttyä paikalla esitutkintaviranomaisen toimipaikassa haasteen tiedoksiantamista varten enintään kuuden tunnin ajan syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennettäisiin tavoitteena on vähentää syytetyn poissaolosta johtuvia istuntojen peruuntumisia ja siten tehostaa rikosprosessia syytetyn olisi jatkossakin oltava henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä jos tuomioistuin pitää läsnäoloa tarpeellisena ehdotuksen mukaan syytetty voitaisiin tuomita vankeusrangaistukseen ilman että häntä on henkilökohtaisesti kuultu ellei tuomioistuin pidä läsnäoloa tarpeellisena ehdotus ei koske alaikäisiä syytettyjä syytetyn olisi kuitenkin pääsääntöisesti oltava henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä jos häntä syytetään rikoksesta josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennettaisiin videoyhteyden käyttöä lisäämällä tehostettaisiin tuomioistuimen työtä sekä vähennettäisiin oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia syytetyn olisi jatkossa mahdollista osallistua oikeudenkäyntiin kokonaisuudessaan videoyhteyden välityksellä kun se nykyisin on mahdollista vain silloin kun syytettyä kuullaan todistelutarkoituksessa myös syyttäjän riita asian asianosaisen sekä oikeudenkäyntiavustajan tai asiamiehen olisi mahdollista osallistua oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä esitys sisältää myös ehdotuksen sakon muuntorangaistusprosessin keventämisestä esitys sisältää kolme ehdotusta sakon muuntorangaistusasian käsittelyssä tuomioistuimessa voitaisiin käyttää videoneuvottelulaitteita tuomioistuin ei voisi päättää maksujen antamisesta sakotetulle muuntorangaistusmenettelyn aikana ja kolmantena oikeusrekisterikeskus voisi antaa maksuaikaa sakon maksamiseen muuntorangaistusmenettelyn jälkeen kaksi viimeisintä ehdotusta tarkoittaisivat sitä että maksuajan myöntäminen keskitettäisiin oikeusrekisterikeskukseen tämä selkeyttäisi sakon maksamista koska vain yksi viranomainen päättäisi maksuajoista muuntorangaistusmenettelyn aikana ehdotuksilla pyritään jossain määrin yksinkertaistamaan muuntorangaistusmenettelyä mitä eduskuntakin on edellyttänyt jatkossa myös tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmähankkeiden yhteydessä pyritään edelleen tehostamaan muuntorangaistusmenettelyä tässä yhteydessä ei esitetä muutoksia sakon muuntamisen edellytyksiin esityksellä ei siis laajenneta muuntorangaistuksen käyttöä nykyisestä viitaten äskeiseen keskusteluun tältä osin oikeusministeriössä selvitetään etenemismahdollisuuksia parhaillaan

arvoisa rouva puhemies tavoitteet oikeusprosessien sujuvoittamiseksi ovat yleisesti ottaen oikein tervetulleita on ymmärrettävää että niin sanottua tyhjäkäyntiä halutaan oikeuslaitoksessa vähentää esimerkiksi syytettyjen läsnäolovelvoitetta pääkäsittelyissä tietyin reunaehdoin keventämällä ja toisaalta se että korvataan live läsnäoloa esimerkiksi videoyhteyksillä on monissa tapauksissa vain tätä päivää yhden tuomarin kokoonpanojen käytön lisääminenkin on periaatteessa ymmärrettävää tarkoin ehdoin mutta aivan riskitöntä se ei taida olla meillä ei ole kuitenkaan varaa heikentää oikeusturvaa suomalaisilta edes vahingossa siksi haluankin kiinnittää huomiotanne eduskunnan oikeusasiamiehen kriittiseen lausuntoon tästä laista oikeusasiamies lausuu seuraavasti esityksestä laajentaa yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalaa en kannata yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalan laajennusta päinvastoin käräjäoikeuksien mahdollisuuksia käyttää laajempia ammattituomarikokoonpanoja tulisi merkittävästi lisätä oikeusturvajärjestelmiämme on viime vuosina heikennetty paitsi suoranaisten resurssileikkausten muodossa myös epätoivottavilla järjestelmämuutoksilla joita ovat muun muassa jatkokäsittelylupajärjestelmän laajennus ilman vastaavia käräjäoikeusresurssien lisäyksiä tuomioistuinmaksujen korotukset ynnä muuta

arvoisa rouva puhemies edustaja parviainen käytti erinomaisen puheenvuoron kun kiinnitti huomiota tähän oikeusasiamiehen lausuntoon näyttää siltä että että tänään on tämmöinen oikeuslaitoksen tehopäivä tulee putkessa nämä esitykset jotka on tämän kauden aikana päätetty tuoda ja ja hyvä niin kyllä kokonaistarkastelu ollut paikallaan ja tuomarikunnankin äänen kuunteleminen on tässä havaittu myös harkintamahdollisuutta halutaan laajentaa joten sinänsä kannatan tätä esitystä toivon että valiokuntakäsittelyssä sitten huolella käymme läpi mahdolliset oikeusturvakysymykset sillä tavallaan oikeusturvan tasoon liittyvät ratkaisut joita on nyt tehty useita saattavat yhdessä muodostaa hyvinkin merkittävän miinusmerkkisen suunnan tai alaspäin menevän suunnan oikeusturvan saamisessa ja sen alueellisessa toteutumisessa ja kielellisessä toteutumisessa hyvin monitasoisesti kaikkiin näihin on oikeusasiamies kiinnittänyt huomiota mutta eduskunta kuitenkaan ei ole päätöksessään näitä huomioinut toivon että tästäkin näkökulmasta vähän keskusteltaisiin enemmän miksi on niin että meillä nämä lainsäädäntövalmistelutyötä arvioivat tahot jotka antavat aika kriittisiä lausuntoja jäävät sitten kuitenkin useimmiten huomiotta lopullisessa mietinnössä ja hyvä kehitys

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkanen meillä on tehokas oikeusministeri

on erinomainen esitys meillähän tuolla tuomioistuimissa on haasteita nimenomaan siinä että siellä on voi sanoa koko sinfoniaorkesteri kasassa mutta sitten se yksi sieltä puuttuukin se ensiviulun soittaja eli syytetty koko konsertti peruuntuu koko istunto peruuntuu siellä on asianajajia todistajia asianomistajia juristeja iso lauma mutta sitten herra tai rouva syytetty ei syystä tai toisesta halua tulla paikalle ja koko homma pannaan seis tämä on loistava uudistus nyt että näissä tietyissä jutuissa mistä nyt ei saata seurata vankeutta ihan hirveitä tuomioita enää sitä syytettyä ei välttämättä sinne paikalle tarvita jos hän ei halua tulla ja tuo etäyhteyden käyttö vielä lieventää tätä asiaa näin pitääkin olla tällä säästetään huomattavia summia ja vähennetään tätä tyhjäkäyntiä se on ihan loistava juttu että nyt myös pystytään pysäyttämään epäilty esitutkintaan ja syyttäjä voi iskeä hänelle haasteen heti kouraan siellä esitutkinnassa elikkä taas tehostetaan sitä että ei tarvitse juosta tämmöisen irtomiehen tai naisen perässä eikä jouduta etsintäkuuluttamaan häntä ja niin edespäin loistavia uudistuksia tehostavat huomattavasti oikeudenkäyttöä ja tämä tuomioistuimen kokoonpano meillä on kuitenkin niin viisaita tuomareita ja arvostan heitä niin paljon että kyllä he tietävät koska on oikeudellisesti vaikea asia koska pitää ottaa ammattituomari siihen tiettyyn istuntoon mutta sitten on juridisesti helppoja asioita joista tuomarit itsekin toteavat että ei tässä tarvitse nyt niin isoa kokoonpanoa vaan sen voi yhden tuomarin systeemillä hoitaa vielä kun otetaan tämä jatkokäsittelylupa joka nyt ei suoranaisesti tähän liity vaan joka on aikaisemmin esitetty niin mielestäni tämä on tehokasta oikeudenkäyttöä mihin nyt ollaan menossa ja mihin pyritään hyvää

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on siis hallituksen esitys jossa kevennetään tuomareiden kokoonpanoja ja erityisesti kyllä arveluttavat ne tapaukset joissa lisätään yhden tuomarin käyttämistä koska tämä otetaan käyttöön jo niissäkin tapauksissa joista voi saada jopa neljä vuotta vankeutta tällöin kyllä herää kysymys toteutuuko oikeusturva näissä tapauksissa tai uhrin oikeudet minusta valiokunnan on kyllä syytä pohtia onko tämä näin korkealle asetettu vankeusraja sopiva yhden tuomarin käsittelyihin eduskunnan oikeusasiamies on tosiaankin suhtautunut kriittisesti nimenomaan tähän yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalan laajennukseen ja ja peräänkuuluttanut pikemminkin sitä että käräjäoikeuksissa käytettäisiin enemmän laajempia ammattituomarikokoonpanoja onko teillä hallituksessa joitakin toimenpiteitä tai suunnitelmia lisätä tuomareiden ammattitaitoa ja tuomarikokoonpanojen ammattiosaamista valiokunnan puheenjohtaja tolvanen käytti mielestäni hyvän puheenvuoron siitä näkökulmasta että rikoskäsittelyprosessien kesto oikeuksissa turhaan pitkittyy monasti jos syytetty ei saavu paikalle ja siitä kärsivät toki rahaa kuluu hukkaan silloin kun kaikki ovat saapuneet paikan päälle mutta istunto istunto perutaan sen takia että syytetty ei ole saapunut tämä on ihan odotettu uudistus ja myöskin se että videokuulemisia lisätään on tehokasta kannatettavaa ja myös jäljitettävyyden kannalta hyvä asia toki se edellyttää sitä että oikeussalit on varustettu hyvällä laitteistolla ja että myös tietojärjestelmät toimivat toivoisin ministeriltä vielä selvennystä missä tilassa tämän lain suhteen ovat tietojärjestelmät ja laitteistot
arvoisa rouva puhemies myös minä toteaisin että tämä esitys oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta on tavoitteiltaan oikeansuuntainen hieman mietityttää että joiltain osin tuomioistuimen kokoonpanojen keventäminen tuntuu menevän varsin pitkälle toisaalta tietenkin keventäminen koskee käräjäoikeustasoa ja vakavampien rikosasioiden käsittelyhän harvoin jää käräjäoikeustasolle vaan siirtyy sitten muille oikeustasoille etäosallistumisen lisääminen on mielestäni perusteltua kuten täällä on jo aiemmin todettu liian usein nuo rikosasioiden käsittelyt peruuntuvat sen vuoksi että syytetty on poissa tästä tietenkin aiheutuu turhia kuluja mutta myöskin haittaa itse asianosaiselle tässä valiokuntakäsittelyssä on kuitenkin tarkoin tarkoin arvioitava ovatko nyt

voin luvata että lakivaliokunta jälleen kerran perusteellisesti hyvässä hengessä niin kuin aina käsittelee tämän asian täällähän on paljon lakivaliokunnan jäseniäkin paikalla varmaan tulee perusteellinen käsittely mutta haluaisin palata tähän niin sanottuun yhden tuomarin systeemiin kevennettyyn kokoonpanoon kun kuitenkin tuolla tuomioistuimessa on on taas juttuja jos on näytöltään selvä juttu epäilty syytetty tunnustaa on todistajat on asianomistaja paikalla on lääkärintodistukset tai joku muu näyttö elikkä ei tule näyttöongelmia sitten saattaa olla rangaistuksen mittaamisesta kysymys ja se on käsittääkseni aika kaavamaista mitä olen tuomareilta kuullut tarvitseeko siihen olla kovinkaan isoa kokoonpanoa eikö se yksi tuomari todella tätä pysty hoitamaan minun mielestäni kyllä sitten taas jos on toisenlainen juttu joko arvioidaan näyttöä on heikko pitää arvioida riittääkö se tuomionäytöksi vai ei tai sitten on ennakkotapaus oikeudellisesti se vaatii varmaan useamman tuomarin kokoonpanon kuten sanoin aikaisemmin minä luotan kuitenkin meidän tuomareihin ja tuomioistuinlaitokseen että kyllä he osaavat itsenäisesti päättää ja ajatella montako ammattituomaria tähän tarvitaan onko joitain erityisiä piirteitä tässä asiassa vai voiko sen hoitaa yksi tuomari minun mielestäni tämä on täysin perusteltua koska kuten sanoin on juttuja ja juttuja

arvoisa rouva puhemies näin hallintovaliokunnan poliisitoimen ja sisäisen turvallisuuden valiokunnan jäsenenä on mielenkiintoista kuunnella lakivaliokunnan jäsenten näkemyksiä ja kun tämän kuuntelun tuloksena jäi mieleeni kalvamaan kysymys niin ajattelin sen kysyä kun arvon ministeri on täällä paikalla tähän yhden tuomarin menettelyyn liittyen valiokunnan puheenjohtaja oli sitä mieltä että tuomarit voisivat tämän harkinnan tehdä tapauskohtaisesti kuitenkin kysyisin sitten viime kädessä kansalaisten oikeusturvan nimissä ja tasapuolisen kohtelunkin nimissä sitä mikä on ministerin näkökulma pitäisikö tämä harkinta jättää tässä yhteydessä tuomareiden harkittavaksi tapauskohtaisesti vai pitäisikö sitä jo lainsäädännössä mahdollisesti asetuksissa tarkkarajaisemmin kuvata jotta kansalaisten oikeusturvan osalta ei tulisi tilanteita että tuomarit eri paikkakunnilla tulkitsisivat eri tavalla tätä menettelyjärjestystä

lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen aivan oikein tiivisti

tämän asian ytimen elikkä käräjäoikeudessa on asioita ovat ihan niin sanottuja selviä tapauksia eli kun rikos on tehty ja se on todettu tutkittu ja näyttö on aukoton ja niin edelleen niin turha tällaisten asioiden takia enää on oikeusjärjestelmää rasittaa ja toisekseen pitää sekin muistaa että jos meidän nykyisessä järjestelmässämme joku tällaisen tapauksen läpikäynyt syytetty ja tuomion saanut henkilö sitten tuntee että hänen oikeuttaan on loukattu niin totta kai hänellä on valitusmahdollisuus eteenpäin niin että eihän se sulje sitä pois mutta minun mielestäni tällaisten selvien selvien asioiden setviminen monen tuomarin voimin kuluttaa resursseja ja ihan viisautta on se että byrokratiaa puretaan tältäkin puolelta ja nimenomaan niin että painopiste keskitetään sinne missä on isoja vakavia juttuja esimerkkeinä voi mainita vaikka jotkut vakavat talousrikokset joissa todella tarvitaan panoksia siellä on siellä on semmoisia asioita joihin kannattaa panostaa se on yhteiskunnan toimivuuden kannalta ja valtion saamien verotulojen kannalta äärimmäisen tärkeää totta kai myös ihmisen koskemattomuutta koskevat asiat ovat tärkeitä mutta ei pidä unohtaa että itsestään selvien asioiden setvimisestä ei kyllä mitään lisäarvoa tähän yhteiskuntaan

arvoisa rouva puhemies ei varmastikaan itsestään selvien asioiden vatvomisesta tule lisäarvoa mutta silloin kun mennään rajatapauksilla kyse on oikeusturvasta ja sujuvasta oikeusprosessista viime kauden loppupuolella sain kunnian olla edustaja tolvasen johtamassa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisessa työryhmässä ja ja silloinkin käytiin tätä samaa keskustelua siinä työryhmässä kun eduskunnan oikeusasiamies jota täällä eduskunnassa aivan oikein ja perustellusti tarkasti kuunnellaan on esittänyt kriittisiäkin näkemyksiä tässä asiassa kysyn ministeriltä vielä miten te eduskunnan oikeusasiamiehen näkökulman näette ja ja tähän liittyen onko meillä tässä ehkä sinänsä hyvää tarkoittavassa ajattelussa kiirehtiä asioiden eteenpäinviemistä riski että teemme sen kiirehtimisen laadun kustannuksella tiedän teidät tuolta valiokuntatyöstä valiokuntakollegana ja kansanedustajakollegana ja ja olen pitänyt teitä suuressa arvossa halussanne ja kyvyssänne pureutua myös oikeustieteilijänä näihin asioihin miten näette tämän laadun ettei lapsi menisi pesuveden mukana

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on noussut esiin että tuomarien kokoonpanon määrä olisi myös jotenkin tuomareiden kesken tapauskohtaisesti ratkottavissa toki toki se kuulostaa sinänsä järkevältä ja ja haluaisin siitä lisätietoja onko tosiaan niin että laki antaa väljyyttä sitten harkinnan

oikeusasiamies on tässä samassa lausunnossaan myös ollut huolissaan siitä että oikeusministe riön toimialalta on niin valtavasti leikattu vuosien saatossa että se jo yksistään nakertaa oikeusturvaa arvoisa ministeri häkkänen miten te itse näette oman toimialanne tulevaisuuden kehityksen
ja sitten ministerille vastauspuheenvuoro kolme minuuttia olkaa hyvä

suomessa on monella maailman mittarilla kärkipäässä mutta samaan aikaan meillä on myös taloudellisia haasteita oikeusturvaa ja oikeuden hallinnonalaa ei ole irrotettu jotenkin budjetista erilliseksi saarekkeeksi sote rahoituksesta tai puolustusvoimista tai muusta vaan joudumme sen saman kamppailun käymään koko ajan minkä muutkin ainakin minun mielestäni oikeuden hallinnonala ja turvallisuus ovat niitä ydintehtäviä valtiolla ja senkin takia näissä täytyy olla äärimmäisen huolellinen ja tarkka me joudumme silti tekemään tehostamistoimenpiteitä mutta niin kuin minä sanoin kaikki nämä esitykset on laadittu niin että kansalaisten oikeusturva otetaan ensisijaisena huomionarvoisena kohteena en tule tuomaan tänne sellaisia esityksiä joissa oikeusturvan jotkut fundamentit jotenkin vaarantuisivat vaan hyödynnetään uutta teknologiaa

katsoa minkälainen on näytöllinen tilanne nyt joissain tapauksissa tai muussa tuomioistuimet toimivat nytkin näin ja meidän täytyy luottaa niin kuin on aikaisemminkin luotettu meidän ammattituomareihin siinä osaamistasossa ja riippumattomuudessa tämä kokonaisuus on äärimmäisen hyvin ja huolella mietitty jos meillä olisi rahaa kuin norjalaisilla me voisimme tehdä varmaan vähän erilaisia ratkaisuja mutta nyt joudutaan ottamaan huomioon oikeusvaltion ydinkysymykset ja ja oikeusturvakysymykset ja silti ri pauksen verran tehostamaan toimintoja mutta kaikki tehdään niin että että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva otetaan hyvin huomioon valiokunnan puheenjohtajalta hyviä huomioita moneen otteeseen puheenjohtaja tolvanen syytetyn läsnäolovelvollisuuden mikä on käytännössä poliisien kanssa tehdyn yhteistyön osalta huomattu ihan selvästi ja tuomioistuinlaitoksen suuntaan että todella usein käy niin että ei saada syytettyä paikalle ja aiheutuu turhia kustannuksia siitä että perutaan ja siirretään käsittelyjä tulee asianajokustannuksia tuomareitten palkkioita eli tämä on ihan tämmöinen käytännön järkeistys myös

sanoisin että oikeuslaitoksen osalta asiat näyttävät hyviltä mutta siinä kuinka pystytään uudella aikakaudella vaikkapa kehittyvän teknologian osalta ja muuten turvaamaan kaikki perusoikeuskysymykset ja muut riittää varmasti haasteita aivan varmasti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto keskustelu käynnistyy ministeri mykkänen olkaa hyvä esittelette lakia

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on siis kyse rajavartiolaitoksen toimintaedellytysten parantamisesta niin että se voi varautua uudenlaisiin uhkatilanteisiin ja toimia nopeasti ja tehokkaasti tilanteiden edellyttämällä tavalla rajavartiolaitoksen osalta kyse on erityisesti senkaltaisista tilanteista joissa esiintyy suunnitelmallista voimankäyttöä häirintää tai soluttamista ilman sotilaallisten tunnusten käyttöä toimintaympäristömme on sikäli muuttunut että tulee lainsäädännön keinoin varautua myös tämänkaltaisiin hybridiuhkiin jotka tyypillisesti ovat suunnitelmallisia tapoja aiheuttaa yhteiskuntaan painetta vahinkoa epävarmuutta tai epävakautta esityksessä siis muutettaisiin rajavartiolaitoksen normaaliolojen toimintavaltuuksia jolloin nopeasti syntyvissä häiriötilanteissa voitaisiin reagoida ja onkin tärkeää että viranomainen voi reagoida välittömästi olemassa olevilla toimintavaltuuksillaan näin on mahdollista uhkaavan tilanteen pysäyttäminen tai rajoittaminen heti sen alkuvaiheessa ennen kuin häiriö pääsee laajenemaan rajavartiolaitos on jo nykyisin keskeinen toimija suomen sisäisen ja varsinkin ulkoisen turvallisuuden ylläpitämisessä rajavartiolaitos varautuu hybridiuhkiin rajaturvallisuustehtävissään aluevalvontatehtävissään mutta myös meripelastustehtävissä sekä suojatessaan omia keskeisiä toimintojaan suomen sisällä esittelen tässä viisi erityistä kohtaa jotka olennaisilta osiltaan ovat lakiesityksen muutosten kohteina ensinnäkin esityksen tarkoituksena on täydentää rajavartiomiehen toimivaltuuksia ja ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta rajanylityspaikoilla rajavartiolaitoksen toimitiloissa sekä rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla rajavartiolaitos vastaisi toimenpiteistä silloin kun poliisi estynyt sitä tekemästä samoilla valtuuksilla kuin poliisilla olisi toiseksi rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia antaa ja toisaalta saada virka apua tarkistettaisiin rajavartiolaitos voisi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa myös sotilaallista asevoimaa sisältävää virka apua merialueen lisäksi myös rajanylityspaikoilla ja rajan läheisyydessä lisäksi puolustusvoimat voisi antaa nykyistä laajemmin virka apua rajavartiolaitokselle muutokset parantaisivat turvallisuusviranomaisten mahdollisuuksia tehdä nopeaa yhteistyötä häiriötilanteiden hallitsemiseksi kolmanneksi rajavartiomiehelle ehdotetaan oikeutta puuttua miehittämättömän ilma aluksen ja lennokin kulkuun voimakeinoja tai teknisiä toimenpiteitä käyttämällä tällä pyritään turvaamaan esimerkiksi rajaturvallisuutta meripelastusta tai muuta rajavartiolaitoksen erittäin tärkeää toimintaa esityksessä ehdotetaan myös että asevelvollisia ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia voitaisiin käyttää tehokkaammin rajavartiolaitoksen toiminnan tukena poik keuksellisissa tilanteissa heille voitaisiin tietyissä tilanteissa antaa tilapäisesti ohjatusti oikeus esimerkiksi henkilötuntomerkkien ottamiseen liikenteen ohjaamiseen ajoneuvojen pysäyttämiseen tai turvallisuustarkastusten tekemiseen kyse ei olisi vaarallisista tehtävistä asevelvolliset koulutettaisiin näihin tehtäviin ja he olisivat aina kantahenkilökunnan ohjauksessa viimeiseksi liikenteenharjoittajien

siis erityisesti varustamojen ja laivaliikenteen harjoittajien esimerkiksi matkustusasiakirjojen tarkastaminen ja matkustajaluetteloiden toimittaminen ulotettaisiin koskemaan myös sisärajaliikennettä silloin kun rajavalvonta on erikseen päätetty väliaikaisesti palauttaa sisärajoille tällä pyritään tehokkaaseen maahantulon hallintaan poikkeuksellisessa tilanteissa lisäksi esitys sisältää erinäisiä muita yksittäisiä muutosehdotuksia rajavartiolaitoksen toimivaltuuksiin muutoksista ei aiheudu merkittäviä lisämenoja valtiontaloudelle uudet toimivaltuudet kyllä edellyttävät lisäkoulutusta rajavartiomiehille ja rajavartijoiksi opiskeleville koulutus pystytään toteuttamaan työpaikoilla ja rajavartijan peruskurssin opinnoissa arvoisa puhemies lakimuutokset siis parantaisivat rajavartiolaitoksen kriisinsietokykyä ja valmiutta hallita riittävän nopeasti ja tehokkaasti laajoja häiriötilanteita sekä turvallisuusviranomaisten yhteistyömahdollisuuksia muutoksilla olisi myönteinen vaikutus valtion turvallisuuteen jatkuvasti muuttuvassa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian vuonna kaksituhattakahdeksantoista
kiitoksia

arvoisa puhemies

nopeasti ja tehokkaasti vastata suomen turvallisuusympäristössä ilmeneviin uhkiin sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa pidän esitystä tältä osin erittäin hyvänä esityksen tarkoituksena on erityisesti täydentää rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla rajavartiolaitoksen toimitiloissa ja rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla silloin kun poliisi on estynyt sitä tekemästä monesti rajan pinnassa rajavartioston partio onkin ensimmäinen paikalle tuleva partio lisäksi täydennettäisiin rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia poliisin pyynnöstä tai poliisin tukena suoritettavissa tehtävissä

tämä toiminta ja erityisesti yhteispartiointi ovat olleet jokapäiväistä toimintaa tietyillä alueilla suomessa pidänkin erittäin hyvänä että rajamiehen toimivaltuuksia tältä osin täydennetään nykyisen lainsäädännön mukaan poliisilla on ollut oikeus saada rajavartiolaitokselta aseellista virka apua vain merialueilla terrorismin torjumiseksi nyt annettaisiin oikeus virka avun antamiseen osittain myös maa alueilla hyvä muutos tämäkin rajavartiolaitos saa jatkossa myös paremmat edellytykset vastata nopeasti kehittyviin uhkiin sekä antaa poliisille sotilaallista virka apua terrorismin torjunnassa lainsäädäntö kohottaa suomen sotilaallista valmiutta tämän pitäisi olla jo selvä asia mutta tähän asti se ei ole sitä ollut rajavartiomiehellä olisi oikeus jatkossa puuttua myös miehittämättömän ilma aluksen ja lennokin kulkuun jos se on välttämätöntä rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi turvaamistehtävän tai meripelastustehtävän suorittamiseksi taikka rajavartiolaitoksen erittäin tärkeän toiminnan suojaamiseksi tämä on tärkeä muutos koska erilaiset miehittämättömät ilma alukset lisääntyvät jatkuvasti niin siviilien kuin ammattilaistenkin käytössä rajavartiolaitoksen ydintoiminnot on turvattava entistä paremmin erityisesti rajavartioita on lisättävä itärajalla helsinki vantaan lentoasemalla ja satamissa vanhentuneet maarajojen ja merialueen valvontajärjestelmät tulee uusia ja modernisoida jatkossa rajavartiolaitos on viime vuosina joutunut ankaralle säästökuurille samaan aikaan kun tehtävät ovat lisääntyneet ja eu velvoitteet rajoilla kasvaneet tämä kehitys pitää saada käännettyä terveempään suuntaan pitää ymmärtää että rajavartiolaitos on yleisen turvallisuuden kivijalka siinä kuin poliisi

arvoisa rouva puhemies herra ministeri lämpimät onnittelut vastuullisesta tehtävästä jota tämän tasavallan eteen ja tämän eduskunnan eteen pääsette nyt puurtamaan itse hallintovaliokunnan jäsenenä tervehdin ilolla tämän tyyppisen lainsäädäntöpaketin työstämistä jossa yli ministeriöiden eri eri toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhdessä tehdään myös turvallisuuden peiton yhteistä parsimista ja ja ajantasaistamista tässä yhteydessä myös kiitos edellisille ministereille vastuullisesta tehtävästä ja hyvästä yhteisymmärryksestä eduskunnan kanssa muutama kysymys kuitenkin kysymyksen toinen osa liittyy hybridi käsitteen määrittelyyn joka myös tässä lakiluonnoksessa on kirjoitettu ehkä hieman väljästi auki kun näihin nopeasti muuttuviin tilanteisiin niin sanotusti hybridiuhkiin ja vaikeasti tunnistettaviin uhkiin lähdetään ikään kuin sillä ajatuksella että jos jotain tapahtuu niin toimivallat joustavasti siirretään sisäisen turvallisuuden viranomaiselta poliisilta tullilta rajavartiolaitokselta puolustusvoimille tai päinvastoin niin miten ministeri näette eikö hieman ongelmallista ole että jos näitä hybriditilanteita ei tarkkarajaisemmin kuvata niin edelleenkin jää tilanne jossa toimivaltaiset viranomaiset pallottelevat vastuuta ja ja johtovastuuta toinen toisilleen tai päinvastoin ottavat itselleen johdettavaksi operaatioita jotka eivät sitten kumminkaan ole oman toimivallan ääressä pitäisikö tähän lainsäädäntöön tarkemmin kuvata minkä tyyppisissä tilanteissa toimivallat siirtyvät ja toinen kysymys olisi mielenkiintoista kuulla tässä ensimmäisessä keskustelussa myös teidän näkemyksiänne kaksoiskansalaisuuskysymykseen millä tavalla näette kaksoiskansalaisuusasian joka osaltaankin liittyy tähän lakiehdotukseen mutta ehkä hieman lakiehdotusta laajemmassakin näkökulmassa
arvoisa rouva puhemies yhteistyö on suomessa voimaa etenkin viranomaisten yhteistyö meillä vähälukuiset viranomaiset ovat jo aikoja tehneet yhteistyötä ptr yhteistyö poliisi tulli rajavartiolaitos puolustusvoimat sekä pehmeänä viranomaisena pelastuslaitos ja tätä on tultu ihailemaan aina ulkomaita myöten ja ihmetelty miten tämä on mahdollista ja se on suomessa mahdollista tämä lainsäädäntö on hyvä jatkumo sille riippumatta siitä kuinka paljon meillä on rajavartijoita poliiseja tullimiehiä me tarvitsemme tämän lainsäädännön koska ihan päivittäistoiminnassa pitää olla niin että on tarkoin säädelty mitkä ovat yksittäisen rajavartijan oikeudet pitää olla myös selkeä jos jotain alkaa yllättäen tapahtua jossain rajanylityspaikalla ja poliisi ei ole paikalla vaan siellä on rajavartiomies miten hän voi toimia rajavartiomiehen toiminta tällaisessa tilanteessa ei voi nykypäivänä perustua

jokamiehenoikeuksiin ei missään tapauksessa sitten vielä että tähän pakettiin ei tietysti kuulu tullin osuus ja se on oman keskustelunsa aihe miten tulli myös eräänä tärkeänä sisäisen turvallisuuden toimijana otetaan tähän entistä kiinteämmin mukaan rajavartiolaitoksen lainsäädäntöähän tutkinnan osalta on jo kehitetty ja tämä on hyvää jatkumoa sillekin tietysti tässä on myös se pahan päivän vara mikä nykyisin pitää olla se ei ole todennäköistä mutta mahdollista tietyille hybridiuhkille nyt on määritelty miten voidaan jopa sotilaallista voimaa käyttää ja johtosuhteet täysin selkiytetään valitettavasti se on nykypäivää lainsäädännön pitää olla aikaansa edellä ei aikaansa jäljessä ja tämä on sitten siellä kassakaapissa ja toivottavasti pysyy siellä mutta jos se tarvitsee sieltä ottaa niin meillä on toimiva lainsäädäntö

arvoisa rouva puhemies kun puhutaan hybriditilanteista ja hybridiuhista pitää aina varautua odottamaan odottamatonta ja siksi on tärkeää että lainsäädäntö on joustava niiltä osin kuin se on mahdollista joustavaksi tehdä ja että me annamme esimerkiksi rajavartijoille oikeudet reagoida muuttuviin tilanteisiin niin että mahdollisimman harva tai ei kukaan joutuu vaaraan

rajavartiolaitoksen omissa tiloissa mutta on tärkeää että tarvittaessa tästä voidaan joustaa tämä liittyy myös siihen että meillä on meneillään parhaillaan useitakin hankkeita joissa euroopan unioni pyrkii tekemään rajavalvontayhteistyötä erilaisissa odottamattomissa ulkorajatilanteissa euroopan unionin rajoilla ja ulkorajoilla sikälikin on tärkeää että suomen lainsäädäntö on ajan tasalla

että saattaa tulla muita teknologisia innovaatioita jotka tuottavat meille vastaavan tilanteen eli toivon että sisäministeriössä olette myös uuden ministerin johdolla valppaana ja uskonkin että näin olette yleisesti kun puhutaan suomen kokonaisturvallisuudesta en voi olla korostamatta liikaa tarpeettomien siilojen purkamisen merkitystä jos tämä pieni maa haluaa hoitaa asiansa turvallisuusnäkökulmasta mahdollisimman kiitettävästi niin silloin meillä ei ole varaa sellaisiin siiloihin mitä voi syntyä jos eri virkakunnat eivät keskustele keskenään siksikin tämä lainsäädäntö vaikuttaa tervetulleelta ja odotan mielenkiinnolla sen valiokuntakäsittelyä

rajavartiolakia ja ulkomaalaislakia täydentävä lakiesitys on erittäin hyvä ja kannatettava tämän päivän maailma on muuttunut niin nopeasti että lainsäädäntömme ei meinaa pysyä ajan tasalla kun esimerkiksi rajavartijoiden työtä tänä päivänä katsoo rajanylityspaikoilla esimerkiksi satamissa taikka nyt itärajan pinnassa olevilla rajanylityspaikoilla niin tilanteet muuttuvat erittäin nopeasti ja rajavartijoilla pitää olla valtuudet kunnossa sen me kaikki tiedämme tässä talossa että kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin ja lakia on tarkoin noudatettava elikkä rajavartija ei voi tilanteessa tehdä mitään jos ei ole valtuuksia mutta tällä lainsäädännöllä asetamme nämä valtuudet kuntoon ja ennen kaikkea

jossa poliisin ja rajavartijoiden yhteistyö on mutkatonta ja rajavartijat tarvittaessa saavat nopeasti poliisilta apua tai päinvastoin tämä toimii totta kai rajanylityspaikoilla mutta tällä on suurta merkitystä myös maaseutukunnissa joissa monessa tapauksessa poliisi ei ole lähellä se lähipoliisipartio voi olla vaikka kotikunnassani ilomantsissa ja kun joku tilanne on päällä niin se voi olla vaikka sadan kilometrin päässä ja rajavartijat ovat siinä äärellään ihan kirkonkylän keskustassa on pohjois karjalan rajavartioston toimitilat ja siellä on lukuisia rajavartijoita kaikki eivät tietenkään yhtä aikaa ole saapuvilla mutta työvuorossa olevat rajavartijat varmasti auttavat siinä tilanteessa poliisia koska kun tilanne etenee nopeasti niin silloin siinä tarvitaan nopeita toimenpiteitä tämän takia tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja kannatettava erikoisesti pidän tässä lakiesityksessä erittäin hyvänä sitä että näiden dronien torjuntaa varten saadaan vihdoinkin lainsäädäntö koska ne ovat leviämässä niin hurjaa vauhtia alkaa olla kohtapuoliin tilanne että näitä lentäviä pieniä pieniä koneita on yltympäriinsä eikä minkäännäköistä lainsäädäntöä niille saada nämä muodostavat ihan varmasti joissakin tilanteissa turvallisuusuhkan ja viranomaisilla pitää olla keinot millä näihin tilanteisiin puututaan

arvoisa rouva puhemies tuossa aikana kun olin hallituspuolueen kansanedustajana ennen tätä käytiin paljon keskustelua siitä että pitää varautua poikkeusoloihin ja tarvitaan näihin poikkeusoloihin hyvät toimintatavat tarvitaan riittävät lainsäädännöt

tämäkin sivuaa sitä tilannetta että rajavalvonta väliaikaisesti palautettaisiin tilannehan oli vuonna kaksituhattaviisitoista sellainen että se olisi tullut väliaikaisesti palauttaa silloin kyllä huomattiin että tällainen lainsäädäntökehikko tarvittaisiin ilman muuta ja tämä on varmaan vain yksi osa sitä toivottavasti sitä nimenomaan tätä poikkeustilaa ja sitä sitä lainsäädäntöä käsitellään lisää sinänsä tämä oli hyvä tältä osin vaikkakin vähän myönnän nyt että jälkikäteen surkuttelen yhä että silloiset ministerit olivat kyvyttömiä toimimaan siinä tilanteessa silloin kaksituhattaviisitoista tässä sivutaan myös valvontaa merialueilla ja virka avun antamista esimerkiksi terroristisessa tilanteessakin tämä on hyvä että myös valvontaa ja

toimialuetta selkeytetään ja kehitetään mutta tästä tuli mieleeni sellainen että käytän nyt hyödyksi kun sisäministeri on paikalla olen olen muutaman muun kanssa pohtinut sitä että kun ulkomailla liikkuu ja siellä on turvatarkastuksia joka välissä jos mennään vaikka matkustaja alukseen suomessa kun mennään ruotsin laivalle tai tallinnan laivalle niin nähdään että ne turvatarkastukset ovat aika heikot se turvallisuuskehikko on siellä hyvin puutteellinen vielä siksi ehdottaisinkin että tätä lähdettäisiin hallituksessa tutkimaan että niihin tarvitaan tarvitaan valitettavasti eletään sellaista maailmanaikaa kunnolliset turvatarkastukset ja käydään läpi että myös nuo matkustajalautat ovat turvattuina siten ettei sinne ihan noin vain tehdä terroristi iskuja tai oteta niitä lauttoja haltuun siten että kuljetetaan aseita sinne

arvoisa puhemies maailma muuttuu ja lainsäädännön pitää tietysti seurata maailman muutosta tänään käsityksemme uhkakuvista on kovin toisenlainen kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten ja tämä koskee tietysti lavealti kaikkia eurooppalaisia valtioita tässä mielessä nämä kaksi lakikokonaisuusmuutosehdotusta ovat perusteltuja on todellakin katsottava että kykenemme toimimaan erilaisten uhkien oloissa niin että viranomaisten keskinäiset vastuut ovat kiistattomat ja on tiedossa kuka tekee ja kenen johdolla toimitaan on perusteltua että valiokunta käy tämän ehdotuksen kuitenkin huolella lävitse ei vähiten sen takia että pitkin matkaa on osoittautunut että on tullut uutta tietoa siitä miten varautuminen parhaiten hoidetaan ja miten se tehdään niin että kansalaisten perusoikeudet ovat kaikissa oloissa turvattuja sitten täytyy varoa ylilyöntejä ja otan nyt kaksi tällaista ylilyöntiasiaa tässä yhteydessä esille ensimmäinen koskee sitä joka viime vuonna tässä eduskunnassa tehtiin ja jossa euroopan unionin rajavartiolaitokselle annettiin toimintaoikeudet suomessa ohi suomen hallituksen kannan pidän tätä päätöstä edelleenkin käsittämättömänä linjauksena sitä että ohi suomen suvereniteetin suomeen voidaan lähettää aseistettuja henkilöitä tekemään rajavalvontaa tuota linjausta ei koskaan täällä kunnolla perusteltu vietiin lävitse olemattomalla keskustelulla valitan tapahtunutta enkä ymmärrä miten tämmöinen tilanne voisi olla kenenkään intressissä että maan hallituksen kannan vastaisesti euroopan unioni lähettää aseistettuja henkilöitä tekemään vaikkapa rajavalvontaa mielestäni sellaisen täytyisi aina tapahtua yhteydessä maan hallituksen viralliseen linjaan ja pyyntöihin toinen asia koskee sitten tätä kaksoiskansalaisuuskeskustelua johon edustaja kari täällä jo aikaisemmin viittasi tästähän puolustusministeri niinistö käytti maanpuolustuskurssin avajaisissa hyvin arvovaltaisella paikalla puheenvuoron jossa hän leimasi suomen kaksoiskansalaiset viidenneksi kolonnaksi se oli käsittämätön puheenvuoro meillä on satatuhatta suomalaista joilla on jonkun toisen maan kansalaisuus ja he ovat toimineet hyvässä uskossa sen mukaisesti kuin suomen kehottanut toimimaan vuosien ajan joko säilyttämään oman aikaisemman kansalaisuutensa ja ottamaan suomen passin tai sitten toisinpäin säilyttämään suomen passin ja ottamaan sen uuden asemamaan passin ja nyt yhtäkkiä maan hallituksen riveistä sanotaan että tällaiset henkilöt edustavat viidettä kolonnaa siis uhkaa suomen turvallisuudelle pidän puheenvuoroa erittäin huonosti harkittuna ja ihmettelen myös sitä että se on otettu hiljaisuudella vastaan hallituksen riveissä meillä on jopa hallituksen sisällä jotka ovat kaksoiskansalaisia heidänkin isänmaallisuutensa asetetaan tällaisella puheenvuorolla kyseenalaiseksi ymmärrän riskeihin varautumisen se on oikein mutta kyllä on erityinen vastuu siinä että valtioneuvoston jäsenet eivät leimaa kokonaisia kansanosia mielivaltaisella tavalla epäisänmaallisiksi riskeiksi suomen turvallisuudelle

tämä kysymys on edelleenkin hallituksen pöydällä mitä tämän kaksoiskansalaisuusasian osalta tehdään tiettävästi hallitus harkitsee edelleenkin sellaisia rajoituksia joissa säädettäisiin niin että niihin ei niihin ei voi hakeutua jos on jonkun toisen maan kansalaisuus kun nyt paikalla on uusi sisäministeri pitäisin perusteltuna että hän valottaisi omaa näkökantaansa tähän keskusteluun ei vähiten sen takia että sisäministeriön hallinnonala on on tietysti yksi ala jota tämmöinen turvallisuuskeskustelu koskee oletan että myös sisäministeriön palveluksessa on henkilöitä joilla tällä hetkellä on suomen lakien mukainen kaksoiskansalaisuus johon suomen valtiovalta on aktiivisesti kehottanut ihmisiä hakeutumaan tässä asiassa tarvitaan avoin keskustelu eikä niin että hallitus menee omaan linnaansa ja tekee päätöksen ja sitten sanoo eduskunnalle että kaikki tätä noudattakoot ja keskustelu päättyy siihen ennen kuin päätös tehdään eri näkökohtien pitäisi tulla esille mehän tähän liittyen jo aikaisemmin lainsäädäntömuutoksia joissa turvallisuusarviointia on kiristetty ja ne ovat olleet perusteltuja hankkeita mutta jään kysymään onko tällainen isojen kansanosien leimaaminen perusteltua onko se oikein oikeusvaltiossa ja onko se oikein myöskään meidän turvallisuutemme kannalta ja peräänkuulutan sitä että hallituksen ministerit lausuvat tässä asiassa oman kantansa jotta eduskunta voisi ottaa tähän asiaan puolestaan kantaa ja näin vaikuttaa niihin esityksiin mitä hallitus on eduskuntaan tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoman painavaan puheenvuoroon on helppo yhtyä yhtyä myös hallintovaliokunnan jäsenenä puolustusvaliokunnan jäsenenä olen saanut toimia vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen siis kahden eduskunnan aikana näissä samoissa valiokunnissa ja arvoisa ministeri olette neljäs sisäministeri tässä arvokkaan sisäministeriketjun jatkona tämä kaksoiskansalaisuusasiahan ei meille ole uusi toki se nousi silloin kaksituhattaneljätoista ukrainan tilannetta esiin hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa viime kauden lopulla ja myös tämän kyseisen hallituksen alussa parlamentaarisesti parlamentaarisesti yritettiin etsiä niitä lainsäädännön uudistamistarpeita joita tähän kaksoiskansalaisuuskysymykseen liittyy kuitenkin puolustusministerin puheenvuorot viidennestä kolonnasta ovat puheenvuoroja joihinka pitää hallitukselta tulla vastaus ne eivät voi olla vain yksittäisen ministerin sinänsä arvokkaassa tilaisuudessa heittämiä omia henkilökohtaisia mielipiteitä vaan väkisin eri lainsäädännön uudistamisen vaiheissa tulee esiin mikä on hallituksen virallinen kanta tähän kaksoiskansalaisuuskysymykseen meillä kaikilla niin valtioneuvostossa kuin muuallakin on yhteisiä tuttuja kaksoiskansalaisia joidenka isänmaallisuuden epäily kategorisesti ei ole millään tavalla perusteltavaa perusteltavaa päinvastoin tuomittavaa tähän asiakokonaisuuteen uskon että ministeri vastaa sitten kysyisin vielä tähän lakiesitykseen liittyvästä rajavartiolaitoksen toimivallasta poliisin tehtäviin täälläkin kuuli en muista kuka edustajakollega mainitsi edustaja hoskonen taisi olla että on tehokasta esimerkiksi raja alueilla käyttää rajavartiolaitoksen resursseja poliisin tehtävien hoitamiseen kuitenkin viime vuoden puolella alkoholilaissa siirrettiin sataviisikymmentä poliisia käytännössä juoppokuskeiksi näin kansanomaisesti sanottuna ei kai nyt taustalla ole ajatus että rajavartiolaitokselle annetaan ja pakkokeinoihin sellaisia suoria toimivaltoja raja alueen asukkaiden turvaksi kyllä edelleenkin rajallakin tarvitaan koulutettuja poliiseja jotka ovat erikoistuneet tähän poliisitoimialaan ja sitten rajavartiolaitos tukee silloin kun tuettavaa on mutta ei kategorisesti niin että annetaan poliisin tehtävät rajalle

arvoisa puhemies puhun tästä kaksoiskansalaisuusasiasta myös sen takia että olen saanut paljon yhteydenottoja henkilöiltä jotka ovat huolissaan siitä ovatko he tervetulleita suomeen tai ovatko he tervetulleita jäämään suomeen jos he haluavat säilyttää oman aikaisemman kansalaisuutensa henkilöiltä jotka ovat erilaisissa tehtävissä tällä hetkellä ja kokevat että heidän toimintansa ja heidän hyväksyttävyytensä on asetettu kyseenalaiseksi tähän ei pitäisi suhtautua välinpitämättömästi eikä hiljaisuudella koska emme kai halua että kansainvälistyvässä maailmassa ja suomessa me luomme tällaisille henkilöille ennakkokäsityksiä että he ovat erityisesti luupin alla tai että heidän isänmaallisuuttaan ja hyväksyttävyyttään asetetaan kyseenalaiseksi tämä ei koske vain näitä jotka ovat suoraan kaksoiskansalaisia vaan totta kai myös heidän perheenjäseniään ja ja sukulaisiaan eli tämä asia koskettaa välittömästi satojatuhansia ja kun näin raskas syyte on esitetty että he ovat tämmöinen viides kolonna jonka uhka pitää eliminoida jo rauhan aikana niin kyllähän tämä täytyy läpi käydä valitan sitä että puolustusministeri ei ole tässä yhteydessä paikalla eikä ole ollut eduskunnassa tätä asiaa häneltä suoraan kysyä kun semmoinen mahdollisuus tarjoutuu aion jatkaa keskustelua mutta tämähän ei koske vain puolustusministeriön hallinnonalaa vaan laveammalti koko valtioneuvoston toimintaa ja valtioneuvoston käsitystä ylipäänsä kansalaisten oikeuksista ja tasaveroisesta kohtelusta suomessa

otetaan vielä edustaja hoskonen ja sen jälkeen ministeri vastaa arvoisa
rouva puhemies edustaja karin puheenvuoroon sen verran vain että kyllä maaseutukuntien olosuhteissa on meidän pakko tunnustaa se tosiasia että

viimeisen kymmenen vuoden aikana poliisin toiminta on keskittynyt suuriin keskuksiin tämä on kylmä tosiasia olipa se edellisen hallituksen tai sitä edellisen hallituksen tai tämän istuvan hallituksen syy niin näin on vain käynyt mutta toisaalta sitten ei pidä tähänkään itkuvirteen jäädä itkemään vaan tosiasia on se että on olemassa viranomaisia tässä tapauksessa rajavartijat jotka esimerkiksi ilomantsissa ovat hyvin näkyvässä roolissa satakolmekymmentäviisi kilometriä yhteistä rajaa venäjän kanssa tietysti tekee sen toimintaympäristön missä rajavartijat toimivat mutta pitää muistaa että näillä rajavartijoilla tämän lain myötä on mahdollisuus toimia myös tavallisten ihmisten turvana ja muistakaa se hyvät edustajakollegat että nämä rajavartijat joita sattumoisin kaksi asuu ihan naapurissani erittäin turvallista asua vielä yhdellä heistä on rajakoira niin että kyllä siinä ihan mukava on asua kun rajakoirakin pitää huolen siitä että varpukujalla ei ihmisiä paljon kulje tai siellä kulkee toki ihmisiä mutta siellä eletään siivosti ja kiltisti pystyvät omassa työssään esimerkiksi rikostutkinnassa taikka sitten kadonneen ihmisen etsinnässä aivan eri tason suorituksiin kuin pelkkä poliisipartio heillä on se ammattitaito maastossa liikkumisen osaaminen ja ennen kaikkea loistava paikallistuntemus
sitten ministeri mykkänen ja jatkuu ministeri mykkänen kolme minuuttia arvoisa
puhemies kiitos edustajille hyvästä olennaisiin asioihin tarttuvasta keskustelusta edustaja kulmala viittasi tässä alkuvaiheessa rajan resursseihin säästöpaineisiin valvontalaitteistojen uusimistarpeeseen nämä ovat kaikki täyttä totta ja ja näiden paineiden keskellä tietysti toimitaan onneksi jonkun verran resursseja viime vuonna hallitus lisäsi ja tänä vuonna varmasti tarkastellaan asioita jälleen

että arkijärkisesti tässä erityisesti sotilaallisen voiman käyttö rajavartiolaitoksen toimesta on selkeästi rajattu edelleen ja toisaalta kuten edustaja parviainen hyvin korosti jotta hybridiuhkiin voidaan muuttuvassa ympäristössä tarttua meidän on myöskin pystyttävä olemaan viranomaisten kesken joustavia ja kuvittelemaan myös sellaisia tilanteita jotka eivät tällä hetkellä tunnu todennäköisiltä onneksi meillä suomessa vahvuus turvallisuudessa on nimenomaan viranomaisten keskinäinen yhteistyökyky ja luottamus tässä yhteiskunnassa ja sitä vahvuutta meidän kannattaa edelleen hyödyntää tähän liittyen myös muiden kuin lennokkien uusien teknologioiden hyödyntämiseen varautuminen kuten edustaja parviainen viittasi on on toki meillä koko ajan luupin alla tällä rajan valtuuksien vahvistamisella toki kuten edustaja hoskonen täällä korosti on mahdollista parantaa erityisesti rajakuntien ihmisten turvallisuutta se on myönteinen asia nykytilanteeseen verrattuna mutta ei ole tarkoitus tämän lainmuutoksen seurauksena ikään kuin vähentää poliisin näkyvyyttä näissä kunnissa sinänsä sitten mitä tuli tässä muutamien edustajien viittauksiin

kaksoiskansalaisten virkoihin hakeutumisen mahdollisuuksista se ei tietysti liity tähän lakiin mutta olen itse kyllä julkisestikin esimerkiksi viime helsingin sanomissa lauantaina todennut että itse en voi allekirjoittaa viidennen kolonnan viittauksia meillä on laillinen oikeus kaksoiskansalaisuuteen olemassa ja ihmiset ovat tietysti tasavertaisia suomalaisia silloin samalla kun mietimme sitten esimerkiksi rajavartiolaitoksen avainvirkojen kelpoisuuksia on selvää että meillä on valitettavasti korostunut riski painostuksesta myös kaksoiskansalaisuuteen liittyen ulkovaltojen taholta ja tähän meidän on tarpeen löytää keino puuttua myös näiden kyseisten viranhaltijoiden oman turvallisuuden kannalta

keino joka mahdollisimman vähän loukkaa tasavertaisuutta lain edessä kansalaisuuksiin katsomatta tätä työtä nyt kyllä tehdään ja toivottavasti päästään tasapainoiseen ratkaisuun vaikka ratkaisu koskee pientä joukkoa niin se on periaatteellisesti merkittävä ja tarkoin punnittava asia kuten täällä myöskin edustajat heinäluoma ja kari ovat sanoneet

arvoisa rouva puhemies halusin vain sillä alkoholilakiesimerkillä muistuttaa siitä että kaikki toimet joita teemme sisäisen turvallisuuden kentässä vaikuttavat sisäisen turvallisuuden kenttään resursseihin ovat ne resurssit sitten ihmisiä poliisimiehiä ja naisia rahoja tai poliisiautoja tai ilomantsin poliisilaitoksen partiopistettä ja niin poispäin nyt alkoholilailla siirsimme sataviisikymmentä poliisia kuljettamaan asiakkaita aamukolmen ja välillä sen ratkaisun eduskunnan enemmistö teki ja ja sen todellisuuden kanssa eletään meille tulee huomenaamulla puolustusministeri puolustusvaliokuntaan kuultavaksi ja kun arvaan että tätäkin keskustelua media seuraa niin niin luulenpa että huomenna viidenteen kolonnaan tavalla tai toisella valiokunnassakin tulemme palaamaan ja ja kysymyksiä esittämään ministerin kysymykseen olin oikein tyytyväinen siitä että kansanosaa ei voi vain kategorisesti tuomita epäisänmaalliseksi tällaisilla ilmaisuilla sitähän tämä ilmaisu käytännössä tarkoitti oikeastaan kysyisin vielä ministeriltä tähän varsinaiseen lakiesitykseen liittyen kun tässä puhutaan lennokeiden torjunnasta ja muusta vastaavasta seuraako tätä lakiesitystä sisäisen turvallisuuden puolelle talousarvioesityksessä joku lisälaajennus tai muu vastaava erilaisia koneita ja laitteita tarvitaan myös näitten koptereiden maahan saattamiseen ja muuta vastaavaa lainsäädäntötarvetta

arvoisa rouva puhemies tullaan miehittämättömistä ilmailualuksista ihan miehitettyihin aluksiin merelle tässä on käsittelyssä kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmä ja valvontalaki tosiasiahan on se että tällaista lakia ei koskaan tehtäisi jos emme olisi eun jäseniä mutta kun siellä parlamenttineuvosto ja komissio muuttavat kalastuspykäliä niin meidän on pakko suomena siihen siihen taipua mutta koetamme tehdä muutokset niin että niistä seuraa mahdollisimman vähän byrokratiaa ja mahdollisimman järkeviä uudistuksia lohen kalastuskiintiöt toimijakohtaiset kiintiöt ovat paljon puhuttaneet ja tosiasia on että niitä ei ole pystytty oikein kunnolla valvomaan kun ei tiedetä mihin satamaan se alus kulloinkin tulee ja ja valvonta on hyvin satunnaista sen takia sieltä eun päästäkin on on haluttu tähän asiaan puuttua me toteutamme nyt suomessa tätä järjestelmää siten että että tässä on tällainen ilmoitusmenettely joka joka tapahtuu viimeistään puoli tuntia ennen satamaan tuloa mikä fiksusti nyt jatkossa sitten toimeenpannaan siten että että voi hoitaa applikaatioilla ja ja näin mahdollisimman vähällä byrokratialla toisaalta tällainen uudistus on ihan järkevä siinä mielessä että että ihan oikeasti ne saaliit jotka jotka ovat vähän tuonne hämäriin kadonneet saadaan paremmin selville haluammekin että että samantyyppinen valvonta sitten myös muissa itämeren maissa tapahtuu meillähän on aika paljon ongelmia esimerkiksi puolan kalastuksenvalvonnan kanssa valiokunta muissa yhteyksissä on jopa visioinut että tämäntyyppistä toimintaa kannattaisi tuonne vapaa ajankalastuksen puolelle siirtää vielä sen lisään että että tämä ei koske verkkokalastusta vaan rysä ja ajosiimakalastusta yksityiskohtiin voidaan mennä myöhemmin
arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia kertaalleen luettuna esitys vaikuttaa varsin erikoiselta esityksen myötä lakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia jotka ovat muun muassa saaliin maihin tuontia koskevan ennakkoilmoitusvelvoitteen käyttöönotto lohen kalastuksessa sekä valvontaviranomaisen velvoite ilmoittaa rikkomusepäilystä nopeasti toimijalle jota epäillään yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisesta tämä kuulostaa vähän erikoiselta miksi tällainen velvoite ylipäätään on ei eu lainsäädäntökään velvoita kaupallista kalastusta koskee jo jo nyt varsin yksityiskohtainen sääntelyjärjestelmä toimijakohtaiset kiintiöt saaliin merkintäpakolla jäljitettävyysmääräykset sekä eun valvontalakiin perustuva sanktiojärjestelmä samaan aikaan vapaa ajankalastajia ei koske minkäänlainen saaliin ilmoitusvelvollisuus ennakoin hieman että tämä kolmenkymmenen minuutin lyhennetty etukäteisilmoitus ei ole hyvä vaihtoehto tai ainakaan se ei toimi kuten eivät aina toimi matkapuhelinjärjestelmätkään meriolosuhteissa monesti koko kalastusmatka voi olla alle tuon puolen tunnin jolloin kalastaja joutuu tekemään ilmoituksen maihintulosta jo kotilaiturista lähtiessään kalaan tietämättä saako edes kalaa jotain maalaisjärkeä tässä kohdin olisi hyvä käyttää myös tuon lain a pykälän kalastuksenvalvontaa koskeva vaikutus on hyvin kyseenalainen jos samaan aikaan tulee useita kalastajia pitkin rannikkoa maihin miten tuo valvonta onnistuu vai onko valvonta vain pistevalvontaa ja hyvin satunnaista ideaalitilanteessa ennakkoilmoitusmenettely helpottaisi kalastuksenvalvontaa ja lisäisi sekä valvonnan vaikuttavuutta että kustannustehokkuutta ja tarkastukset voidaan nopealla varoitusajalla yhdistää muuhun kentällä tehtävään valvontatyöhön valitettavasti en usko kuitenkaan että näin kävisi minusta nykyisen lainsäädännön edellyttämä neljänkymmenenkahdeksan tunnin ilmoitusvelvollisuus ely keskukseen olisi riittävä tässähän ollaan lisäämässä byrokratiaa eikä vähentämässä kuten hallituksen tavoite on ollut

arvoisa herra puhemies kalatalouden keskusliiton asialla ollaan ja varmasti tämä kritiikki on osin aiheellista käymme sitä varmasti sitten valiokunnassa tarkemmin läpi mutta toki haluan huomauttaa että kyllä nämä satamaantuloajat yleensä suunnitelmallisia ja ihan kaupan kannaltakin merkittävää on että että kalastajat tietävät milloin milloin palaavat sinne satamaan valtaosa ilmoituksista tehtäneen jo jo ennakkoon silloin kun kun sinne merelle lähdetään myöskin tulevaisuudessa nämä valvonnat tulevat olemaan satunnaisia mutta ehkä tätä voidaan vähän järkevämmin nyt organisoida ja periaatteessahan meidän markkinoillamme ei tästä lähtien pitäisi olla sitten lainkaan tällaista kalaa jonka alkuperää ei ei tiedetä samoin rasvaeväleikkaus pystytään aika hyvin nyt sitten jatkossa todentamaan ja ja kun tuossa varapuheenjohtaja nosti vapaa ajankalastuksen framille niin toki voimme tähänkin asiaan jälleen kiinnittää vähän huomiota duubiot ovat sinänsä

tässä lakiesityksessä käsitellään kolmiulotteisia kiinteistöjä onko tällainen kiinteistönmuodostamisasia sitten ylipäätään merkityksellinen eduskunnassa jos pistämme asiaa mittaluokkaan niin meillä on kiinteistöomaisuutta noin viidensadankolmenkymmenen miljardin edestä joten kyse on erittäin mittavasta asiasta silloin kun puhutaan kiinteistönmuodostuksesta no mitä tämä kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus sitten on helpointa se on miettiä vaikkapa tuohon kampin ostoskeskukseen nähden kun jokainen kerros voisi muodostaa oman kiinteistönsä silloin myös oikeudelliset seuraukset rasitteet ja velvollisuudet seuraavat niin että että aivan kuten normaalikiinteistöillä sinne täytyy saada kulkuoikeus ja ja toisella se voi olla rasitteena kun kun mietitään kolmiulotteisia kiinteistöjä tällaiset asiat on helpompi huomioida kun ne ovat jo kiinteistönmuodostuksessa mukana ja itse asiassa onhan tämä silläkin tavalla tulevaisuutta että ei tarvitse mennä ihan tähtien sota osastollekaan kun kun voi vaikka lukea liikennepoliittisia selvityksiä siellä aivan vakavasti mietitään sitä

millä tasolla maanpinnasta liikenne kulkee tulevaisuudessa meidän tulee olla valmiita siihen että että esimerkiksi tämäntyyppistä toimintaa tulevaisuudessa on ruotsissa ja norjassa kolmiulotteiset kiinteistöt ovat jo arkipäivää ja ja siellä ne on lainsäädännössä

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava alueen suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa tässä esityksessä puhutaan kolme d kiinteistöstä joka on kolmiulotteisesti määritelty suljettu tila joka voidaan rajata perinteisestä kiinteistöstä tässä siis mahdollistetaan kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala ja yläpuoliseen tilaan asemakaava alueelle kolme d kiinteistö olisi itsenäinen ja pysyvä kiinteistö sen hyötyjä todetaan olevan muun muassa se että laajojen ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttaminen yksinkertaistuu ja joustavoituu uudistuksen myötä tämän arvioidaan edistävän täydennysrakentamista nykyisten kiinteistöjen ala ja yläpuolelle tulevaisuudessa rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia olisi helpompi kiinnittää ja pantata lainan vakuudeksi lisäksi julkisissa rekistereissä näkyisi entistä paremmin kuka mitäkin tiloja omistaa mielestäni erityisesti tämä seikka on tärkeä näinä aikoina kun kuolinpesät omistavat tiloja joiden omistusoikeudesta on vaikea saada selvyyttä tällä esityksellä ei ole katsottu olevan välittömiä vaikutuksia suurimpaan osaan kiinteistönomistajista yksittäisistä asuinhuoneistoista ei esityksen mukaan olisi mahdollista muodostaa kiinteistöjä joten vaikutuksia kotitalouksiin ei sitä kautta syntyisi tässä esityksessä on ennakoitu että kolme d kiinteistöjä ei perustettaisi lukumääräisesti paljon sillä arvioitavissa olevat hyödyt ovat suurimmat kaupunkien keskusta alueilla ja hybridirakentamisessa sekä eräissä maanalaisissa kohteissa

puhemies kun luin tätä lakiesitystä niin ihmettelin mielessäni mikähän tämänkin tarkoitus on mutta ymmärrän toki sen että nämä rakennuksiin liittyvät juridiset seikat saatetaan nykypäivän tasolle totta kai tämä nykyinen kolme kolme d tekniikka muun muassa mahdollistaa rakennuksen jakamisen eri osiin ja niistä voidaan varmasti muodostaa sitten tämän lain mukaisia kiinteistöjä hyvä näin pahoin pelkään kuitenkin sitä seuraamusta että kun näitä kiinteistöjä ruvetaan muodostamaan hinnat lähtevät tällä keinoin nousemaan se on yksi keino varmaan nostaa kiinteistöjen arvoa ja sitä kautta pahimmillaan sitä kiinteistöihin liittyvää kuplaa jota euroopassa ja varsinkin yhdysvalloissa on rakennettu viime vuosina kiivasta tahtia vaikka korko on alhaalla ja periaatteessa pitäisi rakentamisen olla edullista kaikkihan ryömii hintoihin se matala korko se saatu hyöty menee hintoihin suoraan sen sijaan arvoisa puhemies kyllä rakennusalalla nimenomaan tämä tietenkään rakennusyrittäjien eikä heidän heidän alansa syy tai ansio että tällainen lakiesitys on eduskuntaan tuotu se on hallituksen tuoma esitys totta kai se mihin pitäisi tässä maassa kiinnittää huomiota on rakentamisen laatu onhan aivan käsittämätöntä että tässä maassa rakennetaan uusia asuntoja tässäkin kaupungissa on semmoisia uusia asuntoja rakennettu joissa vesi tulee sisään ei suihkun letkusta kun aamulla käy suihkussa vaan katosta läpi suoraan vesisade tulee sisälle tämä on se meidän yhteiskuntamme valtava ongelma toinen on tietenkin nämä homerakennukset rakennetaan sellaisia pulloja sitten ei ilmastointia saada kuntoon ei millään ja sitten toisaalta maaseudulla jos joku haluaa vaikka rakentaa hirsisen talon itselleen sinne kyllä kerätään miljoona mahdollista ei saisi tehdä toivon sen takia arvoisa puhemies että meillä suomessa pikkuhiljaa löytyisi näihin rakentamisen asioihin jonkunnäköinen tolkku se että uusi laki ja kolmiulotteiset kiinteistöt tulevat ei varmaan maailmaa mullista mutta se mullistaisi suomalaista rakentamista jos pikkuhiljaa ruvettaisiin kiinnittämään

arvoisa herra puhemies nykyaikaisissa keskustoissa rakennukset monimuotoistuvat samassa rakennuksessa voi olla asuntoja toimistoja parkkitiloja varastoja yleisiä saunatiloja näiden talojen yhtiöjärjestyksen muuttaminen myöhemmin kun olosuhteet vaihtuvat ja rasitukset taloyhtiöille muuttuvat yhtiöjärjestyksen ajanmukaistaminen on käynyt käytännössä hankalaksi hyvin tyypillistä on se että katutasossa olevat huoneistot maksavat yhtiövastiketta puolitoista kertaa suhteessa muihin koska ovat usein kauppaliikkeitä taloyhtiö pystyy estämään näiden yhtiövastikkeiden keskinäisen osuuden muuttamisen varsin helposti jolloin jää sitten sellaisia tilanteita jotka eivät ole kenellekään eduksi minusta tämä on tervetullut muutos ja ennen kaikkea kasvukeskuksissa joissa samalle tontille rakennetaan erilaisia tiloja tämä mahdollistaa sen että jokaista kokonaisuutta talon sisässä voidaan käsitellä omana erillisenä sillä lailla saadaan maa ja rakennusala järkevämpään käyttöön kuin nykyisen lainsäädännön ollessa voimassa

arvoisa puhemies edustaja lehti puheenvuoronsa lopussa jo käytännössä sanoikin sen mitä oli tarkoitus sanoa jos olen ymmärtänyt oikein tämän kolmiulotteisia kiinteistöjä on tarkoitus selkeyttää kiinteistörekistereitä niiden hallintaa ja helpottaa monimuotoisten kiinteistöjen käyttämistä esimerkiksi velkojen vakuutena nykyistä jakokirjamallia yksinkertaisemmin tämä ei tule varmaan tosiaankaan koskemaan laajaa joukkoa kiinteistöjä lähinnä suurimpien kaupunkien keskusta alueitten kiinteistöjä mutta lainsäädännölle on tässä asiassa yhteiskunnallinen kehitys ja rakennusten monimuotoistuminen tuonut muutostarpeen ja onneksi se on nyt saatu

arvoisa herra puhemies tämäkin asia on kohtuullisen tekninen asia siinä tehdään säädösviittausten päivityksiä ja teknisiä muutoksia eu lainsäädännön pohjalta mutta aina kun näitä muutoksia tehdään suomessa kannattaa vähentää byrokratiaa aina kun se on tehtävissä ja tässäkin tapauksessa näin toimitaan kun näitä

nyt tehdään esimerkiksi kun ruhon luokituspakoissa ylärajat muuttuvat nousevat niin totta kai suomen kannattaa tämä etu hyödyntää ja näin näin monet pienteurastamot saavat hyötyä itse asiassa maaseudun tulevaisuudessa olikin kirjoitettu muun muassa tähän asiaan liittyen joku viikko sitten artikkeli siitä että ruhon tarkastukseen oli tulossa helpotuksia ja yksittäinen toimija koki että että työtä ei ole tehty riittävästi kansanedustajien taholta minusta se oli aika surullista kun itsekin tälle asialle olin monta työpäivää uhrannut ja vienyt asiaa euhun asti ja täältä tämäkin asia nyt osin tulee elikkä käytännössä on niin että ennen nämä luokitusvaatimukset ovat koskeneet teurastamoja joissa teurastetaan vähintään

kahdeksan kuukauden ikäistä nautaeläintä viikossa ja nyt

nousee sataanviiteenkymmeneen eläimeen viikossa tämä on aika merkittävää sitten toinen asia joka koskee

teurastusta sianlihan tuotannossa siellä se raja nousee kahdestasadasta viiteensataan käytän sitten erikseen puheenvuoron hevi alasta eli eli hedelmä ja

arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva maatalouden markkinajärjestelyä koskevan lain muutos on hyvä esimerkki eun yhteisen maatalouspolitiikan ja sen hallinnon monimutkaisuudesta tässähän on kyse pääosin täysin teknisistä muutoksista jotka selkeyttävät viranomaisten toimintaa ja niiden välistä työnjakoa eu sääntelyn pikkutarkkuudesta ja monimutkaisuudesta taas kertoo se että tämä tekninen lakiehdotus on sivun laajuinen byrokraattinen paketti byrokraattisuutta kuvaa tuon neljänkymmenenkahden sivun mitan lisäksi sekin että alan toimijat ja viranomaiset toteavat että tällä ei juurikaan tule olemaan taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia viranomaisten resurssien tarpeeseen eli teemme neljänkymmenen sivun edestä muutoksia jotka selkeyttävät asioita hallinnollisesti mutta joilla ei ole suurempia vaikutuksia tätä esimerkkiä vasten minä en todellakaan pidä pahana tulevan ohjelmakauden valmisteluun asetettua tavoitetta maatalouspolitiikan ja hallinnon yksinkertaistamiseksi ja kansallisen liikkumavaran lisäämiseksi asioiden täytäntöönpanossa koska niin kuin nämäkin sinänsä hyvät ja aiheelliset tarkennukset tähän lainsäädäntöön osoittavat kansalliselle liikkumavaralle on tarvetta byrokratiaa pitää pystyä karsimaan ja asioiden toteuttamiseen ja toimeenpanoon halutun päämäärän saavuttamiseksi pitää saada käytännönläheisyyttä ja maalaisjärkeä
arvoisa herra puhemies todellakin tämä lainsäädäntö

on näitä euroopan unionin byrokratiaan liittyviä liittyviä muutosesityksiä joilla muutetaan maatalous tuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia väkisin nousee mieleen ajatus siitä että byrokratia näköjään pyrkii itsensä saattamaan aina ajan tasalle ja varmaan siinä on sekin näkökulma että ne henkilöt jotka sitä byrokratiaa tuolla pyörittävät tulevat ainakin täysin työllistetyiksi no tavoite se se on kai sekin mutta tämän kaiken byrokratian rinnalla jää yksi asia huomaamatta joka minun sieluuni sattuu ja se on juuri se että samaan aikaan kun näitä erilaisia manööverejä lainsäädäntöön muutetaan jotta menevät paperit oikein ja byrokratia oikein markkinoille tulee kaiken maailman terveydelle haitallisia aineita sisältäviä elintarvikkeita on mrsa bakteeria nyt on löytynyt euroopasta se uusi superbakteeri joka ei usko sitten mitään antibiootteja sitä löytyy jo lihatuotteista euroopassa kautta linjan samoin salmonella leviää kulovalkean tavoin antibiootteja saa käyttää hillittömästi niitä tuntuu jokainen ihminen saavan kehoon mistä ruoasta ruoasta tahansa vieläkään ei saada euroopan alueella ruokapakkauksiin selviä merkintöjä joista voisi lukea että tämä esimerkiksi liha ei sisällä mitään lääkejäämiä antibioottijäämiä tai muita sellaisen merkinnän saaminen

äärimmäisen vaikeaa mutta varjelkoon kun pitää lähteä muutamaa byrokratian pykälää muuttamaan kyllä sitten on koko euroopan unionin koneisto koneisto terävänä että tämähän homma tehdään olisikohan pikkuhiljaa ruvettava järjen tulemaan päähän kuinka monta sataatuhatta ihmistä pitää kuolla johonkin epidemiaan ennen kuin ruvetaan ymmärtämään missä on se todellinen ongelma meidän suomalaisten pitää tässä asiassa pysyä mieli kirkkaana ja järki terävänä niin että pidämme nämä omat puhtaat elintarvikkeet tässä maassa puhtaina edelleen ja sen jälkeen pyrimme markkinoimaan niitä eurooppaan sen minä tiedän että puhdas ruoka on tulevina vuosina varmasti markkinahitti se on ihan varma

puhemies edustaja hoskosen puheet olivat musiikkia korville ja edustaja viljanen nosti erittäin hyvin tämän byrokratia asian mutta ajattelin että vielä tulevaisuuteen tähdäten haluaisin käyttää puheenvuoron tästä tuottajaorganisaatiosta jota tämä markkinajärjestelylaki myöskin koskettaa tämä on siis vanhan eu lainsäädännön täytäntöönpanoa ja järkevöittämistä siinä esimerkiksi käydään pelisääntöjä siitä mihin hedelmä ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden tukia voidaan ja toimintatapaa siltä osin auki mutta haluaisin puhua tulevaisuudesta nimittäin koko euroopan mitassa on keskusteltu elintarvikemarkkinoiden reilusta toiminnasta ja ja nyt pohditaan seuraavalle kaudelle myöskin toimenpiteitä tähän asiaan ja toivoisin suomelta aktiivisuutta mitä mitä meiltä on jo osoitettukin siinä että että mietimme aivan uusia toimintatapoja esimerkiksi tällaisille tuottajaorganisaatioille kun kauppa on hyvin keskittynyttä ja ja toiminta ei tunnu tällä hetkellä sillä tavalla reilulta että sinne alkutuottajalle asti tämä lisäarvo mikä ketjussa syntyy niin olisi syytä pohtia järeämpiä toimintamahdollisuuksia aina hinnanmuodostuksesta ja tämäntyyppisistä neuvotteluista lähtien nytkinhän mahdollista on keskustella siitä paljonko tuotteita markkinoille saatetaan ja ja erilaisista säilyvyyksistä ja ja kaupan pitämisen parantamisesta tuotannon suunnittelusta näistä asioista mutta mutta myöskin hintakeskustelut saattaisivat olla tulevaisuudessa aivan relevantteja meistä on aivan luonnollista että ay liikkeet keskustelevat minimipalkoista

arvoisa herra puhemies tänään on kolmen mn päivä monta lainsäädäntöesitystä sieltä on tullut ja tässäkin tapauksessa erittäin erittäin hyvä esitys nimittäin nuoren viljelijän tukea järkevöitetään siten että että sen viiden vuoden jakson sitä nuoren viljelijän tukea voi sekä eu tukina että kansallisesti saada aina siitä päivästä lähtien kun sitä sitä haetaan elikkä jos jos sitä ei ole haettu sinä vuonna kun kun toiminta on aloitettu ei menetetä tukia niiltä vuosilta vaan se viiden vuoden jakso lähtee siitä hakemisesta lähtien ja sitä on mahdollista hakea myöskin hieman

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia nuoren viljelijän tuen osalta nuoren viljelijän tukea voidaan myöntää jatkossakin enintään viideltä tukivuodelta mutta tuen myöntämisen viiden vuoden enimmäisajanjaksosta ei enää vähennettäisi niiden vuosien jotka ovat tilanpidon aloittamisen tai tilanpidon aloittamista seuraavan tukivuoden ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä mielestäni tämä esitys on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen muutosehdotus parantaa nuorten viljelijöiden asemaa niissä tilanteissa joissa viljelijä ei ole huomannut hakea nuoren viljelijän tukea tilanpidon aloittamisvuonna tai aloittamisvuotta seuraavana vuonna nuoren viljelijän tuki haetaan jatkossakin päätukihaun yhteydessä joten viljelijälle ei aiheudu muutoksesta ylimääräistä hallinnollista taakkaa tällaisia viljelijöitä arvioidaan olevan joitain yksittäisiä tapauksia unohdus on inhimillistä ja tämän hallitus hyvin tässä esityksessä huomioi sekin tässä esityksessä on hyvä että kunnille ei aiheudu ehdotetun muutoksen johdosta uusia tehtäviä ja tuen myöntämisen edellytysten tarkistaminen kuuluu kuntien maataloustukiin liittyviin perustehtäviin kuten muidenkin tukimuotojen osalta myöskin maaseutuvirastossa tulevat muutokset tietojärjestelmiin ja muutokset esimerkiksi viranomaisille ja viljelijöille annettaviin ohjeisiin pystytään toteuttamaan nykyisten resurssien puitteissa pidänkin esitystä kaikin puolin hyvänä niin hyvänä kuin se näissä olosuhteissa voi olla

vaikka tässä käsittelyssä nyt on täysin rutiininomainen muutos niin joita muutokset nuorten viljelijöiden tukeen koskettavat tämä muutos on todella tärkeä näiden viljelijöiden joukko joita tämä vuosittain koskettaa ei todennäköisesti ole kovin suuri muutoksella ei ole laajoja valtiontaloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia mutta se on silti tärkeä käytännössä tämä muutos parantaa niiden aloittaneiden nuorten viljelijöiden tukeen oikeutettujen viljelijöiden asemaa jotka eivät ole hakeneet nuoren viljelijän tukea tuotannon aloittamisvuonna vaan vasta myöhemmin

kuten edustaja kulmala äsken totesi syyt miksi näin on käynyt ovat inhimillisiä ja varmaan tapauskohtaisesti vaihtelevat hyvinkin laajasti mutta kaikkien näiden osalta tilanne tulee nyt paranemaan ennen vuodet ennen tuen hakemista vähensivät tukioikeutettujen vuosien määrää jatkossa laskenta alkaa siitä kun tukeen oikeutettu hakee tukea eikä siitä päivästä kun hän on aloittanut nuorena viljelijänä ja ollut tähän tuen hakuun oikeutettu saattaa kuulostaa sekavalta mutta asia on hyvä ja yksinkertainen käytännössä

arvoisa puhemies esitetty uudistus parantaisi nuorten viljelijöiden asemaa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa joissa viljelijä ei ole huomannut hakea nuoren viljelijän tukea tilanpidon aloittamisvuonna tai aloittamisvuotta seuraavana vuonna jolloin aiemmin voimassa olleen tukiasetuksen mukaisesti tuen saamisen enimmäisjaksosta on vähennetty kyseinen vuosi tai vuodet myös hallinnollinen taakka kevenee koska nuoren viljelijän tuki haetaan jatkossakin päätukihaun yhteydessä esitys on nuorten suomalaisviljelijöiden kannalta tervetullut on jatkuvasti pyrittävä vaikuttamaan eu tasolla jotta yhtenäinen maatalouspolitiikka ei napsahda suomen sormille suomen erityispiirteet on otettava huomioon tuotannon ohjaamisen ja tukijärjestelmien sekä rahoituksen osalta olemme viljelyolosuhteiden osalta erityisoppilas joka tarvitsee myös erityistä huomiota suomella on jatkossa oltava tarpeeksi joustoa tukijärjestelmän soveltamisessa juuri meillä vallitseviin olosuhteisiin liika byrokratia on karsittava yrityksille ja maatalouden harjoittajille on taattava kohtuuhintaiset ammattitaitoiset ja tarpeeksi kattavat neuvontapalvelut etteivät he huku byrokratiasuohon vaan pystyvät keskittymään leipätyöhönsä suomella on oltava selvä visio ja tarvittavaa röyhkeyttä pitää maaseutumme puolia me perussuomalaiset puolustamme suoraselkäisesti suomalaista viljelijää yrittäjyyttä ja maaseutumme elinvoimaisuutta arvoisa puhemies vielä lopuksi totean alkutuottajan saama siivu ruuan loppuhinnasta on mitättömän pieni tukut ja kauppa vievät liikaa välistä totuus on se että kotimaisen ruuan tuotannolle ollaan tätä menoa laittamassa piste jos tahti ei muutu pikaisesti ja vielä eläinsuojelulakiuudistus on tulossa tuottajan taloudelliset ongelmat ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen miten nämä asiat yhdistetään niin että lopputulos on hyvä sekä tuottajilla että eläimillä se on suuri haaste mutta siihen pitää pyrkiä suomessa kiitos

arvoisa herra puhemies ilolla tervehdin sellaisia hallituksen esityksiä jotka purkavat byrokratiaa ja jotka mahdollistavat tässä tapauksessa nuoren viljelijän menestymisen vaativan tehtävän aloittamisessa se on hyvä että aloittavalle viljelijälle todellakin suodaan tämä mahdollisuus korjata mahdollinen virheensä ja saadaan se tuki järjestettyä vaikka hakemus hieman myöhässä menisikin se on aivan positiivinen juttu mutta se mikä minua

tässä asiassa hieman harmittaa nyt kun euroopan unioni on valmistautumassa seuraavaan seuraavaan ohjelmakauteen ja se koskee myös maataloutta niin toivoisin että nyt vihdoin ja viimein päästäisiin aidosti tässä eu byrokratiassa sille tasolle että sitä purettaisiin aidosti ja nopeasti sipilän hallitushan on tehnyt tällä uralla jo paljon monta monta monta sataa normia on purettu ja työhän jatkuu mutta otan esimerkiksi maatalouden puolelta vaikka pinta alojen jatkuvan turhan mittauksen kun se pelto on kerran pelloksi tullut ja semmoisena pinta alana pysyy niin turha sitä pinta alaa on joka vuosi mitata se pellon paikka kuitenkin siinä säilyy eikä se siitä häviä minnekään tällaisten järjettömyyksien poistaminen ja keskittyminen olennaisesti oikeaan työhön olisi varmaan se paras tapa hoitaa maatalouden kannattavuutta annetaan niille ihmisille mahdollisuus tehdä työtä jota he osaavat ja toinen asia mikä pitäisi hoitaa kuntoon on myös edellisessä puheenvuorossani mainitsemani erilaisissa elintarvikkeissa olevien lääkejäämien ja monien muiden haitta aineiden luokittelu niin että asiakkaalla kuluttajalla on mahdollisuus ja oikeus kaupassa käydessään nähdä mikä paketti on aidosti tehty jossakin maassa ja ei sisällä mitään myrkyllisiä aineita koska pitkässä juoksussa sitten kun ihminen sairastuu pelihän on menetetty sen ihmisen kohdalla maatalouden puhtaista tuotteista tuleva puhdas ruoka on tärkeä asia euroopalle ja meillä suomalaisilla on tässä paraatipaikka koska meillä on maailman puhtain maaperä ilma ja vedet siinä on siinä on se mahdollisuus joka tulee käyttää hyödyksi

arvoisa puhemies oikein hyvää keskustelua seuraavassa maatalousuudistuksessa pyrimme juuri tämän tyyppisiin asioihin nimittäin jokainen jäsenvaltio saa hieman lisää mahdollisuuksia toteuttaa omaa tukijärjestelmäänsä toivottavasti tämä päätös pitää eussa loppuun asti että vain osa palikoista vähän kuin ennen ympäristötuki ja viherryttämistuki tämä palikkaosuus säätyy sieltä eun normien kautta ja sitten osan osan tuesta jokainen kansa itse päättää miten se toteutetaan tahtotila on vahva että että se tehdään vähemmällä byrokratialla mutta myöskin käytäntö toivottavasti sitten menee maaliin näin tahtotila on vahva myöskin siihen että tukia ohjataan entistä enemmän lisäarvon tuottamiseen ja tuotantoon ja siihen tämä puheenvuoroni liittyykin sillä aina kun puhumme nuoren viljelijän aloittamismahdollisuuksista merkityksellistä on myöskin se että se tuotanto olisi kannattavaa ja ne vähenevät tukimäärät mitä tulevaisuudessa on olisi syytä ohjata siihen että että niillä aikaansaadaan toimintaa edellinen uudistushan meni siihen suuntaan että erilaiset luonnonhoitopellot suojavyöhykkeet kerääjäkasvit ja tämän tyyppiset järjestelmät joilla ei oikeastaan satoa ole tarkoituksena tuottaa saivat lisää mahdollisuuksia ja sitten kun sadonkorjuuvelvoite ja ja ikäpykälä poistuivat niin yhä kannattavammaksi kävi sen tyyppinen tuotanto jossa ei oikeastaan tuotetakaan mitään tämä on erittäin huono koko suomen kansantalouden kannalta mutta myös niitten nuorten viljelijöitten kannalta jotka haluaisivat aktiivisesti toimia se on huono asia koska tuki pääomittuu peltoihin ja vuokrahinnat ja peltojen hinnat nousevat

toivoisin tämän saman periaatteen heijastuvan myös muussa lainsäädännössä on paljon investointeihin tai muihin liittyviä rajoituksia kun joku on käynnistynyt sen jälkeen erilaisia tukia ei enää ole saatavissa jälkikäteen lainkaan tämä periaate tässä on oikeudenmukainen ja tasapuolinen myös niille jotka ovat ymmärtäneet aiemmin hakea ja toivoisin että se yleistyisi muutenkin lainsäädännössä se että rangaistaan siitä ettei huomata huomata jotain etuisuutta tuntuu välillä kohtuuttomalta yrittäjän kannalta kun yleensä liikkumavara taloudellisessa mielessä on aika vähäinen
edustaja lehti nosti esille erittäin ja aina kun tämä on mahdollista olen sitä mieltä että sitä kannattaisi kokeilla myöskin temin puolella ja ja kolmen mn hanke ja muissa toiminnoissa halusin vielä käyttää puheenvuoron eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja elomaan puheenvuoroon puheenvuoroon liittyen hän hienosti nosti tuossa esille että että kun saisimme tehtyä eläinsuojelulain siten että että myöskin se viljelijä voisi hyvin tämä on erittäin merkityksellinen asia sillä esimerkiksi ruotsissa seurauksena erittäin paljon kiristyneestä lainsäädännöstä oli se että että ruotsin omavaraisuus esimerkiksi sianlihan tuotannossa tipahti lähelle kuuttakymmentä prosenttia ja jos meidän vaatimuksemme tuottajille olisivat liian kovat meilläkin näin silloinhan globaalisti eläinten hyvinvointitilanne heikkenee koska se ruoka ostetaan sieltä missä piut paut välitetään eläinten hyvinvointiasioista niin että tässä täytyy jotenkin käsi kädessä kulkea mutta toki hyvää on se että että päivitämme lainsäädännön tasoa ja ja menemme ihan maailman kärkijoukoissa eteenpäin

puhemies hienoa että täällä on edustaja lehti vielä paikalla että on kuulija paikalla vielä tämä

aihe on kuitenkin tärkeä erittäin tärkeä monelle suomalaiselle arvoisa puhemies perintätoiminta on voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa kovassa bisneksessä voitot revitään mistä ne ikinä irtoavatkaan perintätoimissa maksaja on velallinen jos perintätoimistot harjoittavat epäeettistä toimintaa vaikkapa saatavien kyseenalaisella eteenpäinmyynnillä on kärsijä velallinen myös valtiolta saattaa mennä verotuloja ohi suun jos kirjataan aiheettomasti luottotappioita meillä suomessa toimii perintätoimistoja jotka ovat saaneet ulkomailla sanktioita toimistaan olen saanut kuulla ensi käden tietoa että on perintätoimistoja jotka eivät tee tilitystä asiakkaan suorituksista vaikka näin ilmeisesti lakikin edellyttäisi osaisikohan hallituksesta joku vastata onko tosiaan mahdollista ettei tilityksiä tehdä ehkä edustaja lehti osaa vastata tähän asiakkaan pitäisi pyynnöstään saada nähdä miten tilitykset on velan osalta hoidettu asia koskee niin lainanantajia kuin perintätoimistoja esityksellä kevennetään perintätoimistojen hallinnollista taakkaa valvontaa vähennetään ja lupamenettelyä helpotetaan perintätoimistojen toimintaa on mielestäni valvottava tiukasti kyseenalainen saatavien kauppa ja velallisten kuppaaminen perusteettomilla perintäkuluilla on saatava kuriin perussuomalaisten presidenttiehdokas laura huhtasaari nosti kampanjansa kampanjansa aikana esille luvun laman seurauksena velkaantuneet ja olen tehnyt tästä aiheesta lakialoitteen johon alan kerätä nimiä se koskee just yhdeksänkymmentä luvun laman velkaantuneita monet tämän hetken velat ovat vanhaa perua alkuperäinen velkapääoma on saattanut paisua eri kulujen muodossa moninkertaiseksi vuosien varrella velallinen on on usein heikossa asemassa oikeuksiensa puolustamisessa ja moni suomalainen maksaa perusteettomia perintätoimiston kuluja lisäseuraamusten pelossa tähän touhuun on saatava parempi kuluttajansuoja perintäliiketoiminnan valvontaa tiukentamalla

perittävien saamisten joukkoon on viime vuosien ja vuosikymmenien aikana tullut paljon uusia asiakkaita jotka ovat pikaluottojen kasvaneiden korkojen ja pääoman yhteisvaikutuksesta joutuneet eivät käytännössä selviä yhdysvalloissa nämä ovat usein luottokortin omistajia ja siinä tilanteessa yleensä velallisen kyky reagoida erilaisiin toimenpiteisiin on henkisesti heikonlaista tämä toimiala mukaan lukien pikaluottojen myöntäminen pitäisi ottaa tarkempaan tutkintaan koska ihmiset eivät yleensä ymmärrä mitä korkoa ja muita maksuja näistä sitten seuraa olin kerran eräässä tilaisuudessa jossa velkaneuvojistakin oli puolet sitä mieltä että pikaluotot ovat tervetullut lisä rahoitusvalikoimaan itse en en oikein ymmärtänyt sitä nämä pikaluotot ovat oikeastaan kivetty tie helvettiin koska niiden sisäinen korko vuositasolla voi olla jopa yli sata prosenttia kun korkotaso yleensä on laskenut myös viivästyskoron sanoisinko palauttaminen sille tasolle että se on kohtuullinen saattaisi helpottaa velallisten asemaa